ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on pia viitanen krista kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kahdeksan lausumaehdotusta

on olli poika parviaisen kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta aino kaisa pekonen on hanna sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen kolme mukaiset kaksi lausumaehdotusta veronica rehn kivi on mats löfströmin kannattamana tehnyt vastalauseen neljän mukaisen lausumaehdotuksen peter östman on sari essayahn kannattamana tehnyt vastalauseen viiden mukaisen lausumaehdotuksen ja ja ville vähämäki on toimi kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen kuuden mukaisen

lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia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 keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on aino kaisa pekonen hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja satu hassi seuraavan puheenvuoron käyttää asunto energia ja ja ympäristöministeri kimmo tiilikainen sen jälkeen voi puheenvuoroja varata p painikkeella ja ja aloitamme keskustelun kahden minuutin puheenvuoroilla joista sitten siirrymme jossakin vaiheessa keskustelua yhden minuutin mittaisiin vastauspuheenvuoroihin ajankohtaiskeskustelulle varataan aikaa yhteensä yksi pilkku viisi tuntia

arvoisa puhemies valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät maankäyttö ja rakennuslain mukaisia suunnitteluvaatimuksia eli ohjaavat maakunnissa ja kunnissa tehtäviä kaavapäätöksiä tämä ohjauskeino tuli käyttöön kun maankäyttö ja rakennuslaki uusittiin vuosituhannen vaihteessa valtioneuvosto on viimeksi tarkistanut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli vatit vuonna kaksituhattakahdeksan ja nyt niitä jälleen uudistetaan aiemmat eduskunnat ja ympäristövaliokunnat ovat lausuneet että päätöstä uusittaessa asia tulee aina tuoda eduskunnan käsiteltäväksi ympäristövaliokunta katsoo että näin tulee olla myös jatkossa

alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta lokakuun kahdeskymmenes päivä tänä syksynä valtioneuvoston päätösluonnoksessa tavoitteet on jaettu viiteen osaan toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen tehokas liikennejärjestelmä terveellinen ja turvallinen elinvoimainen luonto ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja viidentenä uusiutumiskykyinen energiahuolto

ympäristövaliokunta toteaa ministeriölle antamassaan lausunnossa että ehdotetut tavoitteet eivät olennaisesti muuta nyt voimassa olevan päätöksen sisältöä vaikka tekstin rakenne uudistetaan ja tavoitteet uudistetaan vastaamaan yhteiskunnan muutokseen myös oikeusvaikutukset säilyvät ennallaan päätösluonnoksen tavoitteiden määrä on aikaisempaa suppeampi ajatuksena on keskittyä nimenomaan valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottamiseen kaavoituksessa tavoitteissa ei toisteta erityislakien rajoituksia esimerkiksi vaikka pohjaveden pilaantumiskieltoa suomen suomen eri alueet ovat kovin erilaisia ja kaupungistuminen vahvistaa eroja entisestään valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että tavoitteet on muotoiltu jossain määrin aiempaa enemmän mahdollistaviksi rajoittamisen sijaan arvoisa puhemies maakuntauudistus voi muuttaa alueidenkäyttötavoitteiden asemaa koska se tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi hallinnon rakenteita sekä työnjakoa valtion maakuntien ja kuntien viranomaisten välillä kun ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja korostuu vuorovaikutteinen yhteistyö mikä voi kasvattaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä valiokunta katsookin että uudistuksen vaikutuksia tulee seurata suhteellisen pian sen jälkeen kun hallinnon rakenteet on uusittu ja tavoitteiden soveltamisesta saadaan kokemuksia tavoitteiden sisällöstä haluan nostaa esille seuraavaa pariisin ilmastosopimuksen myötä on selvää että kaavoituksen pitää osaltaan edistää vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan rakentamista sekä uusiutuvaan energiaan nojaavaa energiantuotantoa päästörajojen kiristäminen voi hyvinkin pian tulla ajankohtaiseksi sekä eussa että koko maailmassa maakunnat ja kunnat voivat omilla päätöksillään ja toimillaan merkittävästi vauhdittaa päästövähennyksiä ja resurssiviisautta sekä näihin perustuvan liiketoiminnan kasvua isojen kaupunkiseutujen maankäyttöratkaisuilla ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on tässä suuri merkitys uutta normaalia on myös tarve sopeutua ilmastonmuutokseen pitää varautua sään ääri ilmiöihin ja tulviin muun muassa sijoittaa uusi rakentaminen tulvavaara alueiden ulkopuolelle liikennejärjestelmä on keskeinen vähähiilisyyteen siirryttäessä sen pitää myös olla toimintavarma ja turvallinen valtakunnallista liikennejärjestelmää pitää kehittää ensisijaisesti olemassa olevien yhteyksien ja verkostojen varassa pitää myös varmistaa edellytykset eri liikennemuotojen ja palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka ja kuljetusket juille joihin digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia maankäytöllä tulee edistää myös kävelyä pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja merkittävät uudet asuin ja työpaikka alueet pitää sijoittaa niillä hyvin saavutettaviksi mal sopimuksilla on jo sovitettu yhteen alue ja yhdyskuntarakentamista sekä liikennejärjestelmän kehittämistä ja tällaisilla hyvillä yhteistyökokemuksilla voi olla hyvä malli muidenkin tavoitteiden toteuttamisessa on myös tärkeää ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa bio bio ja kiertotaloustavoitteet ja tuuli ja aurinkoenergian kasvu mutta myös luonnon monimuotoisuudesta pitää huolehtia kaksi viikkoa sittenhän viisitoistatuhatta tutkijaa sadastakahdestakymmenestäneljästä maasta julkaisi varoituksen kuudennesta sukupuuttoaallosta kaavoituksella voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä ja sen lisäksi myös arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperintöarvojen turvaamista ja näin edistää sitä että osaltamme toteutamme luonto ja kulttuuriperintöä koskevien kansainvälisten sopimusten myös se valtakunnallinen tavoite että huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä ja viheralueverkoston jatkuvuudesta on tärkeä luonnon virkistys ja matkailukäytön kehittäminen edellyttää entistä enemmän verkostoitumista ja alueiden välistä työnjakoa kaupungistuminen ja luonto ja kulttuurimatkailun kasvu edellyttävät aikaisempaa vahvempaa huomion kiinnittämistä näihin näkökulmiin

arvoisa puhemies haluan kiittää eduskuntaa ja valiokunnan puheenjohtaja hassia tästä mahdollisuudesta että alueidenkäyttötavoitteista voidaan keskustella eduskunnan täysistunnossa kestävä alueidenkäytön suunnittelu luo edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille ympäristön ja luonnonvarojen kestävälle käytölle sekä elinkeinoelämän menestymiselle pitkälle tulevaisuuteen maankäyttö ja rakennuslain mukaan tavoitteena on järjestää alueidenkäyttö niin että siinä edistetään ekologisesti taloudellisesti sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perustehtävä on turvata merkitykseltään valtakunnallisten asioiden huomioon ottaminen alueidenkäyttöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa alueidenkäytön ratkaisuilla tuemme siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja sekä luomme mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle ja tarjoamme työkaluja kaupunkikehityksen haasteisiin uusissa tavoitteissa huomioidaan myös palvelujen muutos digitalisaatio ja väestön ikääntyminen nyt käsittelyssä olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on koottu viiden pääteeman alle yksi toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen kaksi tehokas liikennejärjestelmä kolme terveellinen ja turvallinen elinympäristö neljä elinvoimainen luonto ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja viisi uusiutumiskykyinen energiahuolto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamista linjasi hallitusohjelma siellä todettiin että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaltaa selvennetään kuntien maankäyttövallan ja vastuun lisäämiseksi tämä hallitusohjelman linjaus muodosti uudistamistyön kulmakiven ehdotuksen valmistelussa hallitusohjelman linjaus on toteutettu siten että uudistetut tavoitteet koskevat nykyistä rajatummin ja selkeämmin vain keskeisimpiä valtakunnallisia asioita tavoitteet on myös karsittu lukumääräisesti noin seitsemästäkymmenestä seitsemääntoista tämä varmasti selkeyttää niiden tulkintaa uudet tavoitteet lisäävät myös kuntien liikkumatilaa ja itsenäistä päätösvaltaa maankäytössä myös päällekkäisyyttä sektorilainsäädännön kanssa on karsittu ja tästä kertoo juuri tuo tavoitteiden lukumääräinen vähentyminen nykyinen eduskunta otti kantaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin joulukuussa kaksituhattaviisitoista antaessaan vastauksen maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn lopettamista koskevaan lakimuutokseen silloin eduskunta korosti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asemaa alueidenkäytön ohjauksessa eduskunta painotti vastauksessaan myös maakuntien vastuuta tavoitteiden huomioon ottamisessa ja edistämisessä myös nämä eduskunnan kannat on otettu uudistamistyössä kansainväliset sopimukset ohjaavat tietenkin suomen toimintaa ja suomen velvoitteet näiden sopimusten täytäntöönpanossa on huomioitu erityisesti kestävän kehityksen tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutosta koskevat kansainväliset sitoumukset ehdotuksessa on tasapainoisella tavalla tunnistettu alueidenkäytön tulevaisuuden suuret kysymykset ne koskevat yhtäältä ihmisten jokapäiväisen elinympäristön laatua ja toisaalta elinkeinoelämän alueidenkäytöllisiä tarpeita parilla esimerkillä konkretisoiden esimerkiksi yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän toimivuus käyvät käsi kädessä elävässä elämässä ja se se näkyy hyvin näissä ehdotetuissa tavoitteissa elinkeinoelämän uusiutumisen painotukset on puolestaan otettu ehdotuksessa hyvin huomioon muun muassa kestävän bio ja kiertotalouden tarpeiden näkökulmasta uskon siihen että mahdollisimman selvästi ilmaistut tavoitteet keskittyvät kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin kirkastavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitystä ne auttavat myös eri tahoja tunnistamaan onko tavoitteet otettu suunnittelussa ja päätöksenteossa asianmukaisesti huomioon tämä on tärkeää kaavoituksessa niin maakunnissa kuin kunnissa

kansanedustaja timo korhosta hyvästä valmistelutyöstä tänään käytävä keskustelu eduskunnan täysistunnossa on osa tätä valmisteluprosessia ja kiitän myös ympäristövaliokuntaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tukevasta lausunnosta
nyt aloitamme debatin alkuvaiheessa myönnän kahden minuutin ja ne aloittaa edustaja korhonen

arvoisa puhemies ministeri kävikin tuossa omassa puheenvuorossaan hyvin hyvin lävitse ne taustat miltä pohjalta tämä esitys kaiken kaikkiaan on nyt sitten tehty ehkä kertauksenomaisesti muutama muutama lisäysnäkökohta eli ensinnäkin todella

uudistettiin niin tässä pyrittiin lähtemään liikkeelle siitä että katsotaan nytten tulevaisuuden haasteisiin ja kehityssuuntiin mielestäni näihin tavoitteisiin myös pystyttiin vastaamaan toinen merkille pantava näkökulma on sitten tässä itse työssä se että tämä työryhmä päätyi lähestymään uudistusta hyvin uudella ja kehittävällä ja mahdollisuuksia luovalla otteella eli työryhmässä halusimme luopua perinteisestä ongelmapainotteisesta ja tiukan normeeraavasta vain rajoittavasta lähestymistavasta totta kai kuten ministerikin totesi tässä tavoiteasetannassa huomioitiin myös hallitusohjelma muun muassa ohjelman tavoitteet työllisyyden ja talouskasvun edistämiseksi sekä aluehallinnon uudistamiseksi muistaen se että valtakunnallisten alueittenkäyttötavoitteitten tehtävänä on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää edistää kestävää kehitystä mutta kestävän kehittymisen tulee olla myös kokonaisvaltainen aluekehitys ylläpito ja uusiutumiskysymys ei vain pelkkä lisärakentamis ja kaavoituskysymys joihin nyky vatit laajasti kohdennettu tältäkin pohjalta lähdimme siitä että näitten alueittenkäyttösuunnitelmien on mahdollistettava maan eri alueitten vahvuuksien hyödyntäminen eli niiden on huomioitava maan eri alueitten erilaiset olosuhteet ja maantiede

kiitos valiokunnan puheenjohtaja hassille ja ministeri tiilikaiselle puheenvuoroista nostitte niitä tärkeitä asioita mitä tässä ehdotuksessa ja ympäristövaliokunnan lausunnossakin on tuotu esiin ilmastonmuutos kaupungistuminen elinkeinorakenteen muutos uudistuvat energiantuotantotavat

itse vielä haluan sen päälle lisätä liikenteeseen liittyvät näkökulmat joihin tulee esimerkiksi ajatus siitä että edistetään liikuntatapoja kuten pyöräilyä jotka jotka ovat vähäpäästöisiä joihin voidaan vaikuttaa sillä tavalla että maankäyttö tukee liikkumista toinen asia joka tässä keskustelussa ei ole vielä tullut esiin mutta joka tulee ympäristöministeriön ehdotuksessa ja se tuli myös meidän ympäristövaliokunnan lausunnossa liittyy suomen kokonaisturvallisuuteen puolustukseen ajatus on täällä nyt mukana että maankäytössä on mietittävä myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen maankäyttötarpeita ja nimenomaan sellaisilla alueilla missä omistussuhteet menevät ikään kuin sen oman alueen ulkopuolelle saattaa olla strategista merkitystä sekä puolustusvoimille että rajavartiolaitokselle tämä keskustelu ja ajatus viittaa siihen että olemme tietoisia että joissakin kohteissa on tapahtunut maanhankintaa jonka taustoista emme oikein varmuudella tiedä mitä siellä on takana ja kun emme sitä tiedä niin meidän pitää toimia niin että tarvittaessa sekä puolustusvoimat että rajavartiolaitos voivat vaikuttaa ja olla varuillaan sen suhteen mitä lähiympäristössä tapahtuu tämä on linjassa myös puolustuspoliittisen

ensinnäkin on erittäin hyvä että että näistä valtakunnallisista maankäyttötavoitteista keskustellaan täällä salissa ja myöskin jatkossa näin tehdään tässähän on tapahtumassa mahdollisesti muutoksia hallinnoinnissa maakuntauudistuksen kannalta ja valiokunta korostikin erityisesti sitä että nyt tätä vuorovaikutteista keskustelua maakunnan ja ympäristöministeriön välillä täytyy selkeyttää ja kehittää ja erityisesti huomiota kiinnittää niihin viiteen erityiskysymykseen jotka tässä tässä tulivat korostetusti esille itse nostan ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen ja siirtymisen

vähähiiliseen yhteiskuntaan nämä ovat sellaisia asioita jotka ovat koko koko valtakunnassa tärkeitä ja ne on otettava huomioon myöskin maakunta ja ja kuntakaavoissa kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen keskittyminen on myös selkeä tendenssi mutta samalla meidän pitää myöskin miettiä sitä miten aluekeskukset ja maakuntakeskukset parhaalla mahdollisella tavalla pystyvät luomaan kasvua omalle alueelleen palvelut ja erityisesti liikenne on mietittävä tästä näkökulmasta valiokunnassa korostettiin voimakkaasti raideliikennettä niin että se on keskeisessä osassa kun liikennejärjestelmiä sekä kaupunkien välillä että että erityisesti suurempien kaupunkien sisällä järjestetään on myöskin huomioitava se että että kun huolehdimme ja on huolehdittava koko maan tasapuolisesta kehittämisestä pääkaupunkiseutu on kuitenkin eri tyisasemassa koska pääkaupunkiseudun avulla kilpaillaan myöskin euroopan ja pohjoismaiden

arvoisa puhemies

ja tulevaisuuden haasteisiin maankäytössä vastaamisessa on tietysti hyvä olla sekä nykyisissä että tulevissa kunnissa ja maakunnissa yhteisiä raameja ja tätä tarkoitusta vartenhan juuri valtakunnalliset alueidenkäytön suunnitelmat on luotu ja ne on hyvä olla olemassa

se on tietysti tärkeää että näin on jatkossakin ja alueidenkäyttötavoitteita valtakunnallisiakin kehitettäessä tämä suuntaus on hyvä säilyttää

arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet uudistetaan vastaamaan tätä yhteiskunnallista muutosta nyt uudistettavat tavoitteet ovat aikaisempaa enemmän mahdollistavia rajoittavien sijaan on erittäin hyvä se että nyt myöskin mahdollistetaan asioita kun tavoitteet jatkossa keskittyvät valtakunnallisesti merkittäviin asioihin niin paikallisille maankäyttöratkaisuille jää tulevaisuudessa tarvittavaa liikkumavaraa sinne kuntiin ja maakuntiin päätettäväksi tämä on erittäin hyvä siitä syystä että suomi on erilainen eri puolilla suomessa tarpeet eri alueilla ovat erilaisia ja tarpeita tulee myöskin huomioida hyvää on myös se että tarvittaessa näissä tavoitteissa tunnistetaan liikennejärjestelmän keskeinen merkitys sillä sen toimivuus ja toimintavarmuus ja myöskin turvallisuus on koko suomen kehityksen perusedellytys liikenneinfran tulee olla kunnossa ja siihen tulee myöskin jatkossa panostaa

tulee olla yhteensopiva eri liikennemuodoilla oikeastaan voisi sanoa lyhyesti että on erittäin hyvä periaate että nyt uudet tavoitteet vahvistavat kuntien ja maakuntien asemaa alueidenkäytön suunnittelussa sillä koko suomessa tulee olla mahdollista asua elää ja yrittää tietysti tässäkin yhteydessä on hyvä huomata myös työn murros siten että toimivat laajakaistayhteydet myös ovat perusedellytys koko suomessa omasta puolestani haluan myöskin kiittää yhteistyöryhmän puheenjohtajaa edustaja korhosta hyvästä työstä

puhemies ilmastonmuutoksen torjuminen on olennainen näkökulma ja yhdyskuntarakenteiden suunnitteluun erityisesti sitä kautta että yhdyskuntarakenne synnyttää erittäin paljon liikennetarvetta ja sitä kautta päästöjä ja toisaalta aluerakenne ja yhdyskuntasuunnittelu vaikuttavat joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksiin tulevaisuudessa yhä enemmän ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen tulee isoksi kysymykseksi myös suomessa ja suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa

ihmiskuntaa uhkaavista ongelmista lajit kuolevat ja hyönteisbiomassan määrä on romahtanut ja ekosysteemien toiminta häiriintymässä monimuotoisuus pitää ottaa huomioon erilaisilla alueilla ja erilaisilla suunnittelutasoilla myös kaupunkiseuduilla tulisi olla luonnonmukaisia biodiversiteettikehtoja hyönteisille ja muille lajeille ja toisaalta etelä suomessa laajemminkin pitäisi suojelualueiden määrää pystyä lisäämään ja ylipäätään monimuotoisuuden pitäisi olla myös tärkeä suunnittelua ohjaava tekijä arvoisa puhemies on tärkeää että nämä hyvät tavoitteet mitä alueidenkäyttösuunnittelussa on menevät koko maankäytön suunnittelujärjestelmän läpi käytäntöön ja kaikille kaavoitustasoille eli tämä on tärkeä näkökulma myös tulevaisuudessa että nämä tavoitteet ovat ylhäältä alas asti

puhemies valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita voidaan pitää erittäin tärkeänä välineenä jolla voidaan varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioiminen tulevassa alueidenkäytössä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään koska tavoitteiden nykyistä rajatumpi sisältö vahvistaa maakuntien ja kuntien asemaa alueidenkäytössä ja alueidenkäytöllä kuten olemme jo todenneet moneen kertaan vaikutuksia alue ja yhdyskuntarakenteeseen ja muun muassa liikennejärjestelmän kehittämismahdollisuuksiin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen on tarpeen koska toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia ympäristövaliokunnassa lausunnossamme olemme nostaneet esiin sen että luonteeltaan kokonaisvaltaista ja eri intressejä yhteensovittavaa toimintaa jossa tunnistetaan toiminnalliset tarpeet ja sovitetaan ne ympäristön vaatimuksiin sen lisäksi suomen eri osissa tulee entisestään jotkut alueet kaupungistuvat ja tiivistyvät ja toisilla alueilla taas väki vähenee sen vuoksi on tärkeää tunnistaa myös liikennejärjestelmien merkitys merkitys ja ja kaupungistumisen seurauksena tiiviin kaupunkirakenteen merkitys paitsi paitsi ilmastonmuutoksen hallinnassa myös alueiden tehokkaassa suunnittelussa ja tämän lisäksi on erittäin tärkeää että alueidenkäyttötavoitteissa on tunnistettu myös viheryhteyksien ja ekologisten yhteyksien säilyttäminen sekä virkistysalueiden

arvoisa herra puhemies on todella hyvä käydä keskustelua myös eduskunnan täysistunnossa tästä tärkeästä aiheesta ja pidän kyllä erittäin hyvänä sitä että niin tässä valiokuntamme lausunnossa myös tuossa ministerin puheenvuorossa oli vahva kansainvälinen painotus meitähän velvoittavat monet kansainväliset sopimukset kuten pariisin ilmastosopimus ja tietenkin tuo kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä sopimus ehkä se kysymys ministerin suuntaan tästä asiasta on se olemmeko

tavoite varmasti puhuttelee monia suomalaisia en ole aivan vakuuttunut aina ollut että hallituksen tahtotila näissä asioissa on riittävän vahva jos katsomme esimerkiksi sitä miten maankäyttö ja rakennuslain muutoksia on tänne eduskuntaan tuotu jolloin on esimerkiksi valitusmahdollisuuksia myös kansalaisilta yhä enenevästi rajattu se ei aina välttämättä johda ympäristön ja luonnon kannalta

arvoisa herra puhemies nämä alueidenkäyttötavoitteet korostavat toiminnallisuutta terveellisyyttä turvallisuutta ja elinvoimaa alueiden maaseututaajamien keskusta alueiden ja kyläverkostojen elinvoimaa ja kuten sanottua myös tätä on peilattu kansalliseen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelmaan ja on erinomaista että että hallinnonalat ylittäen tämä agenda kaksituhattakolmekymmentä pidetään koko ajan mielessä digitaaliset yhteydet ovat äärimmäisen tärkeä asia koko maamme toimivuuden kannalta ja ja ne on myös täällä hyvin huomioitu samoin ekologiset yhteydet erityisesti kaupunkiseuduilla jotta eliö ja kasvilajit pääsevät elämään myös myös kaupunkialueillamme näissä alueidenkäyttötavoitteissa tulee maakuntien ja kuntien asema korostumaan ja vahvistumaan ja sillä tavalla tuodaan tätä päätöksentekoa lähemmäs ihmistä

arvoisa puhemies alueidenkäyttötavoitteiden muutostarpeisiin vastaaminen on tärkeää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen edistämiseksi koko maassa liikennejärjestelmällä on keskeinen merkitys ja ympäristövaliokuntamme korostikin tarvetta erityisesti raideliikenteen potentiaalin potentiaalin hyödyntämiseen kasvukeskuksissa ja aluekeskusten välillä toteutuessaan aluekäyttötavoitteet edistävät myös kävelyä ja pyöräilyä joilla ei ole pelkästään näitä

hillitseviä vaikutuksia vaan myös ihan kansanterveyttä edistäviä vaikutuksia tieliikenne on suomalaisessa pitkienkin välimatkojen maassa suuri päästöjen aiheuttaja kuitenkin eniten henkilöautoja käytetään lyhyillä työmatkoilla kilometriä onkin tärkeää että politiikkamme tukisi ihmisten siirtymistä vähäpäästöisiin ja täysin päästöttömiin liikennemuotoihin otan esimerkin espoosta jonne me saimme juuri metron ja jossa kuitenkin meillä on alueita joilla ei voi tavoittaa metroasemia tai

koska puuttuu kevyen liikenteen väyliä

linkitän tämän myös siihen että kunnille kaupungeille tulee kustannuksia siitä kun lapsia kuljetetaan kouluun vaarallisen koulutien takia

poistaa sillä että saataisiin kevyen liikenteen väylä jota pitkin ihmiset pääsisivät sitten myös töihin töihin

herra puhemies on aivan erinomaista että valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita muutetaan siihen suuntaan joka mahdollistaa maakunnissa vahvan kehityksen ja koko suomessa vahvan kehityksen on syytä muistaa se että tämän päivän maailmassa biotalouden nousu on tosiasia joka meidän pitää maksimaalisesti hyödyntää se että maakunnille on tulossa lisää päätösvaltaa niin että päätöksentekoa hajautetaan on erittäin hyvä asia en osaa kuvitella sellaista tilannetta että joku maakunta omaa kehitystä omaa tulevaisuutta suunnitellessa jotakin muuta kuin sen maakunnan parasta ja sen ympäristön parasta mitä siellä maakunnassa on aina pitää muistaa että jokaisessa suomen kunnassa ja jokaisessa suomen maakunnassa joka ainoa päätöksentekijä olkoon tasolla millä hyvänsä ajattelee varmasti maakuntansa parasta aina kaikin keinoin se asiantuntijuus on juuri siellä paikallisilla paikallisilla ihmisillä paikallisilla yrittäjillä ja myös paikallisilla viranomaisilla tämä kannattaa nähdä voimavarana eikä esteenä nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta niin kun liikennejärjestelmään kiinnitetään huomiota tässä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden esityksessä niin toivoisin arvoisa ministeri että siinä otettaisiin vahvemmin myös sisävesiliikenne huomioon jos me tässä maassa haluamme isoja massoja liikutella niin kuin me teemmekin metsäteollisuusvaltiona ja on monta muuta raskasta kuljetusta niin niitä kannattaisi siirtää yhä enemmän sisävesireiteille kuten tiedämme sisävesireitit on sellainen kuljetusväylä joka ei kulu eikä mene piloille miksikään ja joka antaisi myös turismille mahdollisuuden nousta kun tätä kehittäisimme paljon aktiivisemmin aktiivisemmin kysynkin ministeri tiilikaiselta onko sisävesiliikenne nyt unohdettu kokonaan tämä on se mahdollisuus johon meidän kannattaa tarttua arvoisa puhemies lopuksi nyt puhutaan niin paljon niin katsokaapa mitä maailmassa tapahtuu meidän ei kannata omien asioiden tautta olla murheellisia meillä on asiat kunnossa maailmassa kivihiilen käyttö kasvaa enemmän joka vuosi kuin uusiutuvan energian määrä vuosittain on vähennettynä vesivoimalla elikkä tämän takia kannattaa muistaa että tosiasiat ovat tällaisia meillä ei ole ole mitään syytä hävetä vaan mennään omalla tiellä vahvasti eteenpäin

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksesta ykn mukaan kaupungeissa syntyy noin seitsemänkymmentä prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä eli ne päätökset joita tehdään kaupungeissa yhdyskuntasuunnittelusta liikenteestä ja myöskin asumisen energiatehokkuudesta kaukolämmön energialähteestä kaukolämpöjärjestelmistä ovat ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta erittäin keskeisiä kaavapäätökset saattavat olla myöskin erittäin pitkävaikutteisia esimerkiksi vanhimpien eurooppalaisten kaupunkien jotka ovat yli tuhat tai jopa yli kaksituhatta vuotta vanhoja vanhimmissa osissa myös katuverkosto saattaa olla yli tuhat vuotta vanha vaikka suurin osa rakennuksista niiden katujen varsilla olisi vuosisatojen kuluessa vaihtunut siksi on hyvin tärkeätä että että yhdyskuntasuunnittelussa kaavoituksessa entistä voimakkaammin otetaan huomioon se miten päätöksemme vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillintään ja ja nähdään asioita pitkällä aikavälillä edustaja sarkkinen otti tärkeä asian esille luonnon monimuotoisuuden hupenemisen se on toinen globaali kriisi joka pahetessaan uhkaa myöskin ihmisyhteiskuntien toimintakykyä suurin osa niistä asioista jotka vaikuttavat monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyy paikallisiin tekoihin paikallisiin ratkaisuihin joilla tuhotaan jonkun lajin paikallisia elinympäristöjä myöskin tämän asian tulisi olla kaavoituksessa aikaisempaa painokkaammin esillä tällaisten

maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamisesta luovuttiin vuonna kaksituhattakuusitoista ja ja tämä oli todella iso muutos kuntien ja maakuntien sekä ympäristöministeriön välillä käytävässä keskustelussa siinä painottui entistä enemmän tämmöinen ennakoiva vuorovaikutteinen viranomaisyhteistyö ja ja juuri valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rooli mielestäni ei ole kuitenkaan minkäänlaisia perusteita luopua siitä periaatteesta että taajamia tiivistetään ja sitä kautta tehostetaan yhteiskunnan toimivuutta ja edesautetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista

sisällytetäkään niin niin sen arvo pitää tunnustaa pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen menestys on koko suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta aivan olennaista on tärkeää että jatkossa näissä alueidenkäyttötavoitteissa juuri helsingin seudun yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kytkökset tulevat nykyistä paremmin huomioitua ja niiden kehittäminen saa saa vahvan painoarvon näen myös niin että kun tätä maakuntauudistusta tehdään ja luodaan uutta maakuntaa siinä yhteydessä on nyt viimeistään korjattava se tilanne joka uudellamaalla on että liikennejärjestelmätyö ja maakuntakaavatyö ovat eri

arvoisa herra puhemies haluan näin aluksi lausua kiitokset ministeri tiilikaiselle ja edustaja korhoselle erinomaisesta työstä näiden alueidenkäyttötavoitteiden rakentamisen rakentamisen yhteydessä mielestäni tässä on menty aivan oikeaan suuntaan nyt näillä tavoitteilla verrattuna aikaisempaan luodaan niitä mahdollisuuksia alueille maakunnille kehittää nimenomaan niitä omia omia vahvuuksia ja tuetaan sitä kokonaisvaltaisesti tässä keskustelussa on kiinnitetty moniin keskeisiin asioihin keskeisiin asioihin huomiota haluaisin itse todeta sen että verrattuna aikaisempiin alueidenkäyttötavoitteisiin nythän näissä tavoitteissa yhdyskuntarakenteen tiivistäminen koskettaa nimenomaan suurimpia kaupunkiseutuja ei koko maata kuten aiemmissa tavoitteissa mitä pidän erittäin hyvänä jotta maakunnilla ja ja alueilla on aiempaa laajemmat vapaudet kehittää niitä omia vahvuuksiaan elinkeinotoimintaa ja muita toiseksi kiinnittäisin huomiota nimenomaan näihin isoihin yhteiskunnallisiin muutostrendeihin kuten vaikkapa digitalisaatioon joka on erinomaisella tavalla tunnistettu näissä tavoitteissa kuten tässä edellä todettiin

ja näillä näillä pyritään myös tukemaan digitalisaation etenemistä siinähän tietenkin aivan keskeisessä roolissa kuten ympäristövaliokuntakin tuossa yksimielisessä lausunnossaan toteaa on laajakaistayhteyksien kehittäminen läpi maan mikä on aivan ehdoton edellytys sille että digitalisaatio ja sen luomat työpaikat pystyvät syntymään syntymään koko ja että myöskin sitä potentiaalia mitä

arvoisa herra puhemies nyt käsittelyssä olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat aika tärkeitä ja merkittäviä asioita se ollaan tuolla käytännön hallintoelämässä ja oikeuskäytännössä nähty monta kertaa nämähän ovat sellaisia tavoitteita jotka otetaan huomioon kun nyt maakunnan liitot ja tulevaisuudessa sitten itsehallinnolliset maakunnat tekevät maakuntakaavojaan ja kunnat yleisiä asemakaavojaan monta kertaa tiukoissa valitustilanteissa ja eri maankäyttöhankkeitten arvioinnissa on sitten peilattu sitä hanketta viime kädessä näihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin siihen nähden on tärkeää että nämä käydään huolellisesti läpi ja näistä keskustellaan myös täällä eduskunnan suuressa istuntosalissa

pidän erittäin tärkeänä sitä että näissä tavoitteissa tämä mahdollistaminen rakentamisen asumisen työnteon yrittämisen ja liikkumisen mahdollistaminen on nyt ihan selkeässä keskiössä puhemies meillähän on mahdollista asua ja elää ja toimia myös hajautetusti myös maaseudulla myös harvaanasutuilla alueilla kun huolehditaan uusiutuvasta energiasta ja ympäristönormien täyttämisestä ja muuta tarvetta tällaiseen tarpeettomaan keskittämiseen meillä ei ole on hyvä että sieltä otetaan pois tällaiset yleiset yhdyskuntarakenteen keskittämistavoitteet

arvoisa herra puhemies aivan aluksi minunkin puolestani kiitokset ministeri tiilikaiselle ja edustaja korhoselle tästä erinomaisesta työstä alueidenkäyttötavoitteiden suhteen paikallinen päätöksenteko on alueidenkäyttötavoitteissa äärimmäisen tärkeää tämän vuoksi on ollut varsin ikävä kuulla erityisesti vihreiden suunnalta kummunneita äänenpainoja joissa on vaadittu kansallista sääntelyä tämän paikallisen päätöksenteon sijasta itse näen että tämä osoittaa tämän merkittävän ideologisen eron keskustan ja vihreiden välillä keskustalle paikallinen päätöksenteko on mahdollisuus ja vihreille se näyttää olevan uhka omasta mielestäni on tärkeää että etelähelsinkiläiset saavat päättää miten heidän elin ympäristöään kehitetään ja enontekiöllä me saamme tehdä sitten myös saman valitettavasti tämä ei tähän saakka ole toteutunut vaan yleensä meille on ja saneltu niitä asioita täältä etelästä ylisuojelu itsessään niin tärkeää kuin luonnonsuojelu onkin on myös merkittävä riski arvoisa puhemies lapin matkailu kasvaa tällä hetkellä valtavasti mikäli kasvuvauhti on tällainen seuraavat kymmenen vuotta niin meillä käy maakunnassa kymmenen miljoonaa turistia se taas tarkoittaa kahtakymmentäkolmeatuhatta uutta työpaikkaa tästä haasteesta kestävästä kasvusta ja mahdollisuuksien hyödyntämisestä me selviämme ainoastaan paikallisilla päätöksillä emme kansallisella ylisääntelyllä
tässä ministeri tiilikainen viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies kiitän edustajia erittäin hyvistä ja monipuolisista näkökulmista näihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tuntuu että suunnilleen kaikki seitsemäntoista tavoitetta on tässä keskustelussa joltain kantilta nostettu esille edustaja pauli kiuru nosti aivan oikein tuon ympäristövaliokunnan lausunnossa olevan puolustus ja turvallisuusnäkökulman ja se on tärkeä pitää mielessä moni on puhunut siitä kuinka tärkeää on mahdollistaa esimerkiksi kävely pyöräily tämänkaltainen liikkuminen noilla maankäytön päätöksillä yhtä lailla tärkeää on mahdollistaa sitten taas siellä missä ollaan

pidempien etäisyyksien oloissa toimiva infrastruktuuri ja liikenneyhteydet tuntuu että tässä on aika tasapainoisella tavalla onnistuttu näitä erityyppisillä alueilla tärkeitä asioita tunnistamaan ja kirjaamaan luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen mitä useat edustajat nostivat esille

on tärkeä juttu siinä kohtaa tietysti erityisesti edustaja sarkkisen nostama monimuotoisuus kaupungeissa on tärkeä asia aivan oikea huomio edustajilta honkonen ja kurvinen että tämä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on erityisesti tärkeää siellä missä ihmisiä on paljon mutta yhtä tärkeää on myös että siellä eheytyvässä yhdyskuntarakenteessa myös suurimmissa kaupungeissa säilyvät ne ekologiset yhteydet viheralueet puistot missä ihmiset pääsevät maan kanssa kosketuksiin sillä on myös terveydellisiä vaikutuksia allergioiden ja tämänkaltaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä paitsi että se on tietenkin henkisen virkistyksen lähde nämä molemmat näkökulmat täytyy ottaa kaupungeissa huomioon toisaalta sitten kun mennään sinne hyvin erilaisiin oloihin mitä täällä esimerkiksi edustaja kärnä kuvasi että ollaan rakentamassa niitä maakunnan toimintaedellytyksiä vaikkapa lapissa matkailun varaan niin on hienoa että tämä mahdollistava ote on tunnistettu näissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa en tiedä oliko vanhoissa tavoitteissa tarkoitus mutta tuntuu että niitä hieman myös ylitulkittiin yhdyskuntarakenteen tiivistämisen osalta mikä oli vanhoissa ne ulotettiin suunnilleen koskemaan sitä että jossain hyvin harvaan asutuilla alueilla ei saa enää omakotitaloa omalle maalle rakentaa kun kerran vateissa sanotaan että täytyy tiivistää nyt tässä on tunnistettu tuo asia oikealla tavalla mielestäni sitä eheyttämistä tarvitaan niillä suurilla kaupunkiseuduilla mukaan lukien sitten nämä viherkäytöt mistä jo puhuin olemassa olevaan infraanhan on aina järkevää tukeutua olkoonpa se vaikka kuntataajama tai seutukaupunki niin tietenkin jos pystytään olemassa olevan infran äärelle toimintoja sijoittamaan totta kai se on yhteiskunnan kannalta järkevää edustaja hoskonen kysyi näistä sisävesikuljetuksista niihin tässä ei varsinaisesti oteta kantaa mutta aivan kuten sanoitte se vesi ei seilaamalla kulu eli kunhan vain pidetään huolta huolta sitten että alukset ovat vesikelpoisia ja tämmöisiltä riskeiltä vältytään niin sisävesikuljetuksilla on varmasti tulevaisuutta

edustaja huovisen näkökulman haluan vielä poimia tuon kansalaisten roolin se on ja se tahtoo monta kertaa kaavoituksessa unohtua jos tuo kansalaisten näkökulma kaavoituksessa unohtuu niin se pikemminkin johtaa siihen että sitten tulee monenlaista valitusta tämän takia olkoonpa sitten kunnallisesta kaavoituksesta tai maakuntakaavoituksesta kyse mitä osallistavampi on se kaavoitusprosessi ja mitä paremmin pystytään kansalaisten mielipiteitten kirjo ottamaan

noista vastauksista oikeastaan kaksi asiaa mihin itse vielä toivon kiinnitettävän huomiota se että näissä uusissa alueidenkäyttötavoitteissa huomioidaan myös virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys samoin kuin se että myöskin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen turvaaminen on tärkeää kun nämä vatit ovat selkeät nytten seitsemästäkymmenestä

niin voidaan samalla myöskin välttyä päällekkäisyyksiltä muun lainsäädännön kanssa

kaiken kaikkiaan itse toivon että myöskin kaavoitusjärjestelmää virtaviivaistetaan jatkossa ja sitten kun täällä on puhuttu tästä yhdyskuntasuunnittelusta niin haluan itse painottaa sitä että se on iso kokonaisuus siihen kuuluvat liikennejärjestelmät liikenne kaiken kaikkiaan siihen kuuluu asuminen ja virkistysalueet ja muut puistoalueet se se tulee huomioida isona kokonaisuutena että se toimii

puhemies olen iloinen siitä että ministeri tiilikainen otti esille luonnon monimuotoisuuden vaikutuksen ihmisten terveyteen paitsi että se on henkistä virkistäytymistä ja sitä kautta terveyden edistämistä suomalaiset tutkijat ovat löytäneet mielenkiintoista korrelaatiota kodin lähellä kasvavien kasvavien luonnonkasvien monimuotoisuuden ja lasten allergian vähyyden välillä eli soisi että tällaisetkin asiat otettaisiin kaavoituksessa aikaisempaa painokkaammin esille olen ministeri tiilikaisen kanssa samaa mieltä myöskin siitä että hyvä osallistava kaavoitusprosessi on paras tapa ennaltaehkäistä valituksia ja siksi olenkin edustaja huovisen kanssa samaa mieltä siitä että ei ole hyvä ratkaisu rajoittaa kansalaisten valitusoikeutta ympäristöasioissa sillä tavalla kuin hallitus esittää

arvoisa herra puhemies on aivan välttämätöntä että kun suomalainen biotalous kehittyy ja kun samalla pidetään huolta että tämän maan talous paranee meidän on näitä omia raaka aineita käytettävä entistä määrätietoisemmin ja siihen kuuluu tietenkin metsien käyttö

jokainen suomalainen ja jokainen eurooppalainen näkee sen että uusiutuvasta uusiutuvasta energiasta ja puhtaasta ruuasta on tässä tässä maanosassa ja koko maailmassa aivan huutava huutava pula ja tässä meillä suomalaisilla on mahdollisuus meillä on sitä paitsi maailman puhtain ympäristö maailman puhtaimmat pohjavedet ja se avaa tämän mahdollisuuden meidän on pidettävä nyt huoli vain siitä että koko maata kehitetään se on aivan hienoa että meillä on loistava pääkaupunki ja suuret maakuntakeskukset mutta me tarvitsemme myös elävän maaseudun ja tähän

mielestäni sopivat erittäin hyvin

herra puhemies tässä edustaja hassin puheenvuoroa kuuntelin ja oli mielenkiintoista tietoa todella näistä lasten allergioista on äärettömän tärkeää että kodin lähellä se luonnon monimuotoisuus on säilytetty pidänkin siksi erityisen valitettavana esimerkiksi tällaisia päätöksiä joita helsingissä on tehty helsingin keskuspuiston osalta puisto hakataan ja se peitetään ikuisesti betonin alle ja samaan aikaan tuhotaan tätä luonnon monimuotoisuutta ja jopa vaarannetaan helsinkiläislasten terveys mikäli edustaja hassin väitteet pitävät paikkansa toivon todella että silloin kun meille näitä suojelupäätöksiä tuonne pohjoiseen sanellaan niin samaan aikaan osattaisiin sellaisissa kaupungeissa joissa vihreät ovat valtapuolueena pitää huolta siitä omasta pesästä

arvoisa herra puhemies haluaisin tosiaan vielä kiinnittää huomiota siihen minkä ministeri tiilikainen omassa vastauksessaan tuossa äsken äsken totesi eli näiden alueidenkäyttötavoitteiden

muuhun lainsäädäntöön ja tavallaan sitten osittain myöskin kaavoitukseen mielestäni on tärkeää että tässä työssä kun näitä tavoitteita on uudistettu on kiinnitetty huomiota siihen että nämä eivät ole kuitenkaan päällekkäisiä päällekkäisiä varsinaisen lainsäädännön kanssa kun kuitenkin nämä tavoitteet pohjimmiltaan ovat valtioneuvoston suosituksia valtioneuvoston ikään kuin periaatepäätöksellä päättämiä tavoitteita niin mielestäni on aivan oikein että sitten lainsäädännöllä määrätään niistä erityisistä asiakysymyksistä nämä kuitenkin aivan oikealla tavalla linkittyvät isoihin isoihin tavoitteisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten vähähiilisyyteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan

arvoisa puhemies ensinnäkin muistaessa haluan tietysti kiittää ministeriä kovasti siitä yhteistyöstä mitä mitä tämän prosessin aikana on on eri eri tavoin pystytty tekemään tämä työprosessihan oli monella tavalla aika laaja mutta erityisesti arvostin vahvasti sitä että sitten itse

vaikka keskustelua käytiin aika laajasti päädyttiin siihen että työryhmän esitys on on yksimielinen ja sitten varmaankin tämän laajan valmisteluprosessin myötä oli oli ilo huomata se että lausuntokierroksella ja ja lausuntokierroksen pohjalta ei tullut mitään merkittäviä isoja muutostarpeita tähän tähän vat esitykseen oli myös ilo huomata että tuo ympäristövaliokunnan lausunto tukee tätä tätä esitystä erinomaisella tavalla ja täytyy kiittää myös sitä keskustelua mitä tänään tässä tässä salissa on on käyty toki tässä keskustelunkin aikana muistelen kun monessa puheenvuorossa tuli esille se että maailma muuttuu näittenkin ympärillä hyvin hyvin voimakkaasti ja nopeasti vuonna kaksituhattakahdeksan edustaja huovisen vetämässä ympäristövaliokunnassa arvioitiin valtakunnallisia alueittenkäyttötavoitteita ja todettiin jotenkin niin että muutokset ympärillämme ovat niin mittavia mittavia että laajempi uudistustarve on vain ajan kysymys no onhan tässä kymmenen vuotta nyt nyt vierähtänyt että on mielenkiintoista katsoa missä vaiheessa seuraava uudistustarve sitten sitten tulee kiitoksia
vielä ministeri tiilikainen kolme minuuttia

arvoisa puhemies en tiedä onko tässä enää kolmelle minuutille eväitä ja tarpeita niin tyhjentävä keskustelu täällä salissa on käyty kiitän vielä kertaalleen työryhmää ja sen vetäjää timo korhosta valmistelutyöstä sekä valiokuntaa asian perusteellisesta läpikäynnistä ja tuomisesta tänne eduskunnan täysistunnon keskusteluun tulkitsen että näille valtakunnallisille alueidenkäyttötavoitteille joita hallitus esittää on laaja tuki tästä salista miltei liikuttavan yksimielinen jos näin juhlavasti haluaa sanoa niinpä velvollisuuteni on viedä tämä nyt pikapikaa valtioneuvoston periaatepäätöksiksi jotta näitten tavoitteitten ja linjausten perusteella sitten jatkossa kunnissa ja maakunnissa tuota tuiki tärkeää ja meidän kaikkien ihmisten elinympäristön viihtyvyyteen ja terveellisyyteen ja ylipäänsä suomen kehittymiseen tarpeellista kaavoitustyötä viedään eteenpäin tämä oli mielenkiintoinen tämä huomio minkä edustaja korhonen poimi tuolta kaksituhattakahdeksan valiokunnan kannoista kyllä vielä muisti kantaa sinne edustaja huovinen yhdessä pähkäilimme tulevaa nyt kun mietitään että milloin on sitten se seuraava hetki ja mitä tahtia maailma muuttuu niin varmasti sitten kun maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus seuraavan kerran on pakettiin saatu on taas aika miettiä vastaavatko nämä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet senhetkistä lainsäädäntöä kiitän eduskuntaa hyvästä ja rakentavasta keskustelusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksantoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

ja työkonepolttoaineiden veron energia ja hiilidioksidiosuuden korottamiseksi on hyvä ja kannatettava etenkin kun korotusta painotetaan hiilidioksidiveron suuntaan bioperäisten nestemäisten lämmityspolttoaineiden verotuksen rakennehan tässä säilyy ennallaan eikä muutoksia ehdoteta myöskään biokaasun kiinteiden biomassojen eikä kyllä myöskään sitten turpeen verotukseen veronkorotuksen painopisteen siirtäminen kohti hiilidioksidiveroa on siis hyvä asia kuten verojen korottaminenkin tässä kohtaa toimet kuitenkin ovat esitetyllä volyymilla oikeastaan riittämättömiä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta vihreät ovat esittäneet että hallitus antaisi esityksen kevyen polttoöljyn verotuen pienentämisestä osana fossiilisten polttoaineiden tukien karsimista ja että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin energiaturpeen verotuksen korottamiseksi osana kansallista ilmastopolitiikkaa arvoisa puhemies tuosta kevyestä polttoöljystä on hyvä todeta että suomessahan on yhä edelleen melkein kaksisataatuhatta öljylämmitteistä pientaloa joiden lämmitykseen käytetään yhteensä noin neljäsataakuusikymmentä miljoonaa litraa lämmitysöljyä vuosittain pientalojen lisäksi öljyllähän lämpenee myös merkittävä määrä julkisia rakennuksia jotka käyttävät öljyä lämmitykseen noin satakuusikymmentä miljoonaa litraa vuodessa mutta esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa öljylämmitys sitä vastoin on nykyään lähes marginaalinen lämmitysmuoto suomen tulisikin seurata muun muassa ruotsin esimerkkiä ja kannustaa kotitalouksia ja julkisyhteisöjä luopumaan öljyn käytöstä lämmitysmuotona asteittain kokonaan näin ruotsi on toiminut viimeisten viidentoista vuoden ajan systemaattisesti korottamalla kevyen polttoöljyn verotusta vuosittain kotitaloudet ja julkisyhteisöt ovat ruotsissa näin vaihtaneet öljyn ympäristöystävällisempiin lämmitysvaihtoehtoihin jos verrataan vielä hinnoissa suomen ja ruotsin tilannetta ruotsissa kevyen polttoöljyn valmisteverot ovat yhteensä tällä hetkellä noin neljäkymmentäkolme pilkku kuusi senttiä litralta eli yli kaksinkertaiset suomeen verrattuna tämä antaa jotain mittasuhteita tälle

kevyen polttoöljyn verotusta vuosittain riittävällä tavalla jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin arvoisa puhemies nyt hallitus esittää että kevyen polttoöljyn kuluttajahinta nousisi vain noin kaksi prosenttia ja raskaan polttoöljyn kohdalla korotus olisi noin kolmen prosentin luokkaa tällä ei vielä kovin kauaskantoisiin tavoitteisiin päästä kuitenkin hallituksen esityksen mukaan polttoaineiden väliset verotukselliset suhteet muuttuvat siten että vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien polttoaineiden kuten maakaasun kilpailukyky kivihiileen nähden hieman paranee mikä on hyvä asia hiilidioksidiveron korotus parantaa myös uusiutuvan energian kilpailukykyä sillä tällä hetkellä siitä ei kanneta hiilidioksidiveroa tai energiaveroa lainkaan turpeen asema tässä sen sijaan paranee koska sen verotukseen ei esitetä muutoksia tämä on kritiikin paikka

arvoisa puhemies

tämän esityksen vaikutukset ovat kuitenkin ympäristönsuojelun kannalta ja ilmastotavoitteiden kannalta rajalliset sillä se kohdistuu suurelta osin päästökauppasektoriin jolloin muutokset eivät vaikuttaisi juurikaan päästöjen kokonaismäärään voidaankin sanoa että tämän esityksen päätavoite on fiskaalinen kerätä lisää verotuloja noin viisikymmentä miljoonaa euroa kun päätavoite on fiskaalinen ja ympäristötavoite toisarvoinen niin silloin ei välttämättä tehdä kaikkein parasta mahdollista ympäristöpolitiikkaa niinpä lakiesityksessä ei olekaan arvioitu eri vaihtoehtoja ympäristön näkökulmasta on selvää että samalla rahamäärällä voisi olla mahdollista tehdä tehokkaampia toimia päästöjen vähentämiseksi lakiesityksessä ei ole arvioitu mikä vaikutus muutoksilla olisi esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmien vaihtoihin ympäristöystävällisempiin järjestelmiin juuri ympäristön kannalta ratkaisevaa onkin se millaisia kuluttajavaikutuksia näillä toimilla on ja mikä on nimenomaan tämä hintajousto siellä kuluttajapäässä siihen voitaisiin vaikuttaa veronkorotusten ohella tehokkaasti esimerkiksi tukemalla suoraan lämmitysjärjestelmien vaihtamista edellisellä hallituksellahan olikin vaatimaton kymmenen miljoonan euron määräraha pientalojen energiaremontteihin joka jostain syystä oli tälle hallitukselle aivan ylivoimainen pitää mukana keinovalikoimassa sen

positiivisista vaikutuksista huolimatta onkin erikoista miksi hallitus ei ole punninnut kepin ohella myöskin näitä porkkanoita joiden lopullinen merkitys sitten itse aikaansaatavaan ilmastohyötyyn on merkittävä veronkorotuspäätöksiä tulisi tarkastella oikeudenmukaisuuden ja tulonjakovaikutusten näkökulmasta hallituksen esityksestähän käy ilmi että esityksen suurimmat vaikutukset kohdistuisivat kaukolämpösektoriin ja talokohtaiseen lämmitykseen myös rakentamisen maatalouden ja teollisuuden kustannukset kasvaisivat yhteensä viidellätoista miljoonalla eurolla hallitus on arvioinut että sen vaikutukset tuloeroihin tuloeroihin olisivat vähäiset tätä on on arvioitu tekemällä vertailuja tulokymmenyksittäin valiokunta ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen näihin arvioihin vaan korostaa mietinnössään että yksittäisiä muutoksia koskevat arviot tulonjakovaikutuksista tulisi voida perustaa riittävän tuoreeseen tietoon nimittäin vuoden kaksituhattakaksitoista tilastokeskuksen tiedot eivät välttämättä ole relevantteja tänä päivänä pitäisi kiinnittää huomiota toistuvien korotusten ja muiden samanaikaisten veropäätösten yhteisvaikutukseen joka myöskin valiokunnan mielestä on puutteena tässä lakiesityksessä hallituksen esitys kohdistuu siis vain rajalliseen määrään kotitalouksia ja siksi sen tulonjakovaikutuksia olisi syytä arvioida tarkemmin olisi myös syytä arvioida päätösten vaikutuksia asumisen hintaan hallitushan on tehnyt lukuisia muitakin asumisen hintaan heijastuvia ratkaisuja ja epäselväksi miksi hallitus on päättänyt kerätä nimenomaan tällä menetelmällä viidenkymmenen miljoonan lisäverotulot verotulot olisi mahdollista kerätä oikeudenmukaisemmin esimerkiksi muuttamalla verotuksen painopistettä omistamisen verotuksen suuntaan tästä luonnollisesti sdpn vaihtoehtobudjetissa on lukuisia hyviä ja rakentavia esityksiä tämä onnistuu esimerkiksi tiivistämällä omistamisen verotuksen veropohjaa näinpä siis hallituksen esitys on sekä ympäristön näkökulmasta että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta puutteellinen sitä varten ei ole tehty hyvän lainsäädännön edellyttämiä taustaselvityksiä tästä syystä esitämme lausumia kolme kappaletta joissa kiinnitämme huomiota juuri näihin epäkohtiin hallituksen tulee seurata veronkorotusten vaikutusta asumiskustannuksiin ja lisäksi veronkorotuksen vaikutuksia päästöihin ja kolmanneksi valmistella jolla varmistetaan siirtyminen ympäristön kannalta kestäviin lämmitysjärjestelmiin

arvoisa herra puhemies edustaja harakka piti mielestäni äsken erittäin hyvän kokonaisvaltaisen ja analyyttisen

toden totta tässä on niin ongelmia asumisen hintaa nostavien seikkojen vuoksi kuin sitten tulonjakovaikutuksia jotka eivät välttämättä ole kovinkaan myönteisiä ja samoin sitten ympäristönäkökulma painotan sitä että silloin kun puhutaan ympäristönäkökulmasta ja perustellaan että tällä tehdään hyvää ympäristöpolitiikkaa harvoinpa siitä kovin hyvää syntyy kun oikeasti se tavoite on fiskaalinen mitä edustaja harakka tuossa hyvin kaiken kaikkiaan kävi läpi on merkittävää huomata että lähdemme siitä että välttämättä näitä ympäristötavoitteita ei tällä lainsäädännöllä ratkaista päinvastoin kuten harakka tuossa kertoi tässä ongelmana on se että koko ajan vain keppiä laitetaan kun pitäisi nimenomaan olla porkkanaa ja mielestäni juuri tämä tilanne missä me nyt elämme yhteiskunnallisestikin edellyttäisi sitä että nyt kannattaisi hieman valtion satsata sitä porkkanaa siihen että me saisimme saisimme lämmitystapoja muutettua ekologisemmiksi ja sitä kautta tietenkin myös torjuttua ilmastonmuutosta ja saisimme myös varmasti taloudellisesti hyvää toimeliaisuutta aikaan aikaan kun näitä remontteja tehtäisiin yksi mistä kannan paljon huolta ovat asumiskustannukset hallitus on jälleen kerran tuonut esityksen millä lisätään asumiskustannuksia kaikki me tiedämme että tänä päivänä on liian kallista olen siitä tyytyväinen että aika pitkälti varmasti myös oppositionkin painostuksen johdosta hallitus luopui ja peruutti esityksensä kiinteistöveron pakkonostosta se oli hyvä askel siitä siitä olen tyytyväinen mutta kyllä kun tässä perään heti tulee lämmitysmaksujen nostoja ja tämänkaltaisia seikkoja moni pieni asuja joutuu koville kukkaronsa kukkaronsa kannalta kaiken kaikkiaan tässä erityisesti huolestuttaa se että meillä on lukuisa joukko ihmisiä pienituloisiakin eläkkeensaajia esimerkiksi jotka asuvat öljylämmitteisissä omakotitaloissaan useinpa vielä sellaisella alueella että siellä edes edes se lämmitystavan muutos ei kauheasti

on kaksisataatuhatta niin että se ei ole ihan merkityksetön summa no sen lisäksi vielä sitten tietenkin kaupunkiseuduilla etelän kaupungeissa esimerkiksi ollaan paljon kaukolämmön varassa ja ja niiden niiden alueiden asukkaita kaupungeissa tämä kyllä rokottaa myös kaukolämpömaksujen myötä puhemies edustaja harakka kuvasi myös sitä kolmatta ulottuvuutta mistä hieman kannamme huolta se on tulonjakovaikutukset monessa hallituksen esityksessä tulonjakovaikutukset ovat ongelmalliset ja tässäkin käy ilmi että välttämättä se ei ole niin yksiselitteistä ettei tällä hirveästi olisi vaikutusta

usein aika pienituloista väkeä on ja sitä kautta en usko usko että tulonjakovaikutukset olisivat kovin myönteisiä tässä näillä sanoilla puhemies vaikka nyt ei virallisesti ole vielä lausumienkannatusaika sanon jo valmiiksi että tietenkin lämpimästi kannatan sdpn lausumia ja tosiaan myös alleviivaan sitä että oma vaihtoehtobudjettimme esittää tällaista tukea jota voitaisiin sitten maksaa korjausavustusten energia avustusten muodossa ja

voisimme myös myös kotitalousvähennystä pohtia eilen tämä itse asiassa tuli esille juuri tuloverolain yhteydessä olevissa ponsissa joissa esitimme että kotitalousvähennys ulotettaisiin myös kerrostaloihin se on mielestäni hyvä idea siinä yhteydessä tietenkin voitaisiin myös ekologiset remonttitarpeet ottaa huomioon puhemies

valmisteveron korottamisesta on mielestäni erittäin

tämä kurittaa niin maataloutta kuin yksityistalouksiakin tässä edustaja viitanen nosti hyvin nämä yksin asuvat vanhukset ja minäpä otan tässä esimerkin pienituloisesta eläkeläisestä joka asuu nimenomaan polttoöljyllä

valot ja kodinkoneet tarvitsevat sähköä näitten laskelmien mukaan korotusta tulee vuositasolla noin kuusikymmentä euroa ja samanaikaisesti energiayhtiöt nostavat sähkönsiirtomaksuja tänään etelä suomen sanomat uutisoi että lahti energia nostaa siirtomaksuja niin että yleissiirron perusmaksu nousee kahdeksantoista prosenttia omakotiasukkaan siirtohinta kolmetoista prosenttia tämä tarkoittaa tälle samaiselle pienituloiselle kolmenkymmenenkolmen euron

valtion kaavailemat toimet ja sähköyhtiön korotukset lisälaskua tulee suurin piirtein satasen verran arvoisa puhemies tässä kohtaa minulla kyllä herää kysymys onko tässä tarkoitus tyhjentää maaseudut ja keskittää kaikki suomalaiset kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin kerrostaloihin jotka lämpenevät kaukolämmöllä

arvoisa puhemies edustaja ronkainen tuossa kuvasikin jo hyvin tämän hallituksen esityksen ongelmakohtia ja olen niistä täysin samaa mieltä on hyvä että sosiaalidemokraatitkin kantavat huolta tästä asiasta mutta kuitenkin hieman ihmettelen miksi te vaaditte vain seuraamaan näitä asioita lausumien tasolla ettekä perussuomalaisten tavoin ole suoraan hylkäämässä tätä esitystä ja kertomassa mistä otetaan rahat hylkäämiseen koska eikö se ole selvittämättäkin selvää että kyllä tämä vähäosaiselle kalliiksi tulee meille tämän poistaminen on yksi osa vaihtoehtobudjettiamme asumisen halpuuttamisen pakettia

arvoisa puhemies pyrimme luonnollisestikin tekemään päätöksiä tutkittuun tietoon nojaten

tilastokeskuksen vuoden kaksituhattakaksitoista tietoihin nojaten tässä hallituksen esityksessä luotetaan siihen että öljylämmityksen hinnan korottamisesta ei seuraa kielteisiä tulonjakovaikutuksia ja siinä mielessä sitä vastaan ei tietenkään tekisi mieli väittää silti intuitiivisesti oletan että jotka yhä ovat öljylämmityksen varassa täytyy olla sellaisten ihmisten joilla ei ole ollut tilaisuutta tai joille ei ole ollut kannattavaa vaihtaa öljylämmitystä ekologisempaan lämmitysmuotoon se voi johtua siitä että asukkaat ovat iäkkäitä se voi johtua tietysti siitä että asukkailla ei ole rahaa huolimatta että on ollut aikaisemmin käytössä tämä energiaremonttiporkkana ja se voi johtua sitten siitäkin että että sen asunnon hinta on joka tapauksessa niin alhainen että siinä ei ole ikään kuin taloudellista järkeä tehdä tätä vaihdosta tässä suhteessa olen aika vakuuttunut siitä että tämän tämän esityksen tulonjakovaikutukset ovat kielteiset ja se täytyy ehdottomasti selvittää olen todella pahoillani siitä että näin näin vähäisin ja ylimalkaisin tiedoin ja mielestäni kyseenalaisin tiedoin ollaan ollaan tällaisia päätöksiä tekemässä siltä osin kuin kuitenkin vielä kannattaisi vaihtaa se öljylämmitys toiseen lämmitysmuotoon esimerkiksi kotitalousvähennyksen ulottaminen energiaremontteihin ennen kaikkea kerrostaloissa ja rivitaloissa olisi myöskin todellakin tutkimisen arvoinen asia kuten

herra puhemies toisaalta juuri haluaisin alleviivata sitä samaa asiaa kuin edustaja harakka edellä että on merkillepantavaa että tässä mietinnössä koko valiokunta toteaa että nämä selvitykset ovat puutteellisia että silloin pitäisi tietenkin myös hallituspuolueilla hälytyskellot soida täällä nyt onneksi on niukalti hallituspuolueiden edustajia

miksi tämä esitys on näin ja miksi ei voisi vaatia sitten eduskuntana että näitä asioita paremmin taustoitettaisiin kun tällaisia esityksiä tuodaan ja vielä kerran alleviivaan kun täällä puhutaan niin usein siitä että asumisen hinta on liian kallis niin miksi sitten juuri tähän aikaan täytyy jälleen kerran tämä korotus tehdä puhumattakaan tosiaan siitä kun olemme kritisoineet tätä eriarvoistamista että tuskinpa tässäkään ne tulonjakovaikutukset positiiviset ovat kuten

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies maataloustuotteet kamppailevat poikkeuksellisten sääolosuhteiden kärjistämän kannattavuuskriisin kanssa kriisi koskee kaikkia tuotantosuuntia mutta tällä esityksellä pystytään nyt hieman tukemaan etenkin kotieläintuottajien työssäjaksamista siksi olen nyt tyytyväinen että tätä maatalousyrittäjien väliaikaista sijaisapumaksujen alentamista jatketaan ensi vuodellekin tämä tilapäinen alennus ei maatalouden tai suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden suurta kuvaa ikävä kyllä käännä kertalaakista paremmaksi mutta tuo sentään pientä helpotusta kaikkein hankalimmassa tilanteessa oleville

kaksituhattaseitsemäntoista budjettiriihessä hallitus päätti yhden miljoonan panostuksesta lomituspalveluiden sijaisapumaksujen alentamiseen esitys on hyvä mutta riittämätön ja määräaikainen tällä hetkellä viljelijät ovat todella ahtaalla olemme tosi ristiriitaisessa tilanteessa kotimainen ruoka ja ruuantuotanto on elintärkeää jokaiselle kansalaisellemme taloudellisesti monilla viljelijöillä menee todella huonosti ja henkinen jaksaminen on koetuksella kun tulee tiukka paikka lomittajia on vaikea saada lomittajan tulee olla osaava ja tietenkin luotettava siksi pitää varmistaa koulutuksen ja palkkauksen muodossa myös lomittajien saatavuus tulevaisuudessa lisäksi tilalla on usein eläimiä joiden hyvinvointia edistetään tukemalla viljelijän jaksamista ja sen takia on tärkeää että viljelijä saa sen pienen hengähdystauon koska eläinten hyvinvointi on kaikille tärkeää sekä tuottajalle että myös kuluttajalle joka haluaa ostaa eettisesti tuotettua ruokaa perussuomalaisten varjobudjetissa on tähän osoitettu enemmän panostusta ja varjobudjetissamme otamme huomioon viljelijän ahdingon

herra puhemies tämä sijaisapumaksun pieni alentaminen pitäminen vuodella eteenpäin tämä poikkeus voimassa on ihan hyvä ja positiivinen asia mutta toivoisin jonain päivänä kyllä tässäkin maassa että saataisiin suomeen laadittua semmoiset systeemit että maatalouden kannattavuudesta aidosti pidettäisiin huolta ymmärrän sen että yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka on ajanut tämän tilanteen sellaiseksi kuin se on tällä hetkellä mutta toivon että siitä löytyisi kuitenkin se kultainen keskitie jolla voitaisiin mennä eteenpäin niin että myös maanviljelijä saisi tuottamastaan raaka aineesta oikeudenmukaisen hinnan silloinhan tietenkin tällaisen

taloudellinen vaikuttavuus on kovin heikko sen sijaan kun ihminen saa levätä ja saa sen sijaisavun vähän huokeammin kuin olisi saanut korotustilanteessa niin senhetkisessä tilanteessa sillä sijaisavulla on varmasti suuri merkitys että ihminen pääsee rentoutumaan ja työpaineista hieman vapautumaan mutta toivoisin että tässä maassa aloitettaisiin vihdoin viimein keskustelu siitä että saataisiin maanviljelijän myymistä tuotteista oikeudenmukainen hinta koska tämän jatkuvan ruuan halpuuttamisen todellinen maksajahan on ollut maanviljelijä raaka ainehinnat on poljettu niin alas että on menty jo alle tuotantokustannusten kun siihen päälle luetaan vielä

maataloustuotteiden viennin pakotteet jotka ovat vaikuttaneet sillä keinoin että venäjälle menevä maataloustuotteiden kauppa on todella tyrehtynyt ja siitä ovat maanviljelijät joutuneet kärsimään maksamaan kovan hinnan kun ei ole markkinaa tuotteille vaikka tuotamme maailman puhtainta ruokaa jonka luulisi menevän maailmanmarkkinoille kuin kuumille kiville niin tähän pitää joku muutos saada tällä lakiesityksellä sitä ei tietenkään saada mutta toivottavasti sillä saadaan kuitenkin syntymään se tilanne että maanviljelijät selviävät vaikeasta vaikeasta tilanteesta jotenkuten kohti parempia päiviä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu asiasta alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja jalonen

arvoisa puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö koskee hallituksen esitystä jolla pyritään purkamaan turhaa sääntelyä ja hallinnollista taakkaa lailla muun muassa kumotaan radiomainonnan määrää koskeva säännös sekä viestintäpalvelujen ja matkapuhelinten kytkykauppaa koskevat säännökset valiokunnalle ovat erityisryhmien palvelut kaikissa asioissa erittäin tärkeitä ohjelmistojen saattamiseksi näkö ja kuulorajoitteisten saataville esityksessä säädetään ääni ja tekstityspalveluista velvoite on tarpeen jotta voidaan turvata näkö ja kuulorajoitteisten tasavertaiset mahdollisuudet seurata ohjelmia ja sananvapauteen sisältyvä oikeus ottaa vastaan viestejä valiokunta pitää erityisryhmille suunnattuja palveluja ja katsoo että niitä tulee edelleen kehittää tästä syystä valiokunta on korottanut ääni ja tekstityspalvelun osuutta useita eri yleisryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta viidestäkymmenestä prosentista seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ohjelmistosta ja ulottanut ääni ja tekstityspalvelun koskemaan kaikkia muita musiikkiesityksiä ja urheiluohjelmia kuin suorana lähetyksenä lähetettäviä lähetyksiä ohjelmistotoimilupien ja radioluvan myöntämisen edellytyksistä esityksessä ehdotettiin että eräitä ohjelmistotoimilupia ja radiolupia ei myönnetä jos hakijan perustellusta syystä epäillään rikkovan tiettyjä arpajaislain kuvaohjelmalain ja rikoslain kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevia säännöksiä liikenne ja viestintävaliokunta on täsmentänyt kyseisiä säännöksiä ja poistanut säännöksistä viittaukset arpajaislakiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa lausunnossa edellyttämällä tavalla luvat voidaan kuitenkin esityksen mukaisesti edelleen peruuttaa sillä perusteella että arpajaislain rahapelien mainontaa koskevia säännöksiä on rikottu lain nimikkeestä liikenne ja viestintävaliokunta päätyi muuttamaan lain nimen tietoyhteiskuntakaari laiksi sähköisen viestinnän palveluista perustuslakivaliokunnan lausunnossa lausunnossa edellyttämällä tavalla arvoisa puhemies tähän mietintöön sisältyy yksi vastalause

arvoisa puhemies

jotka parantavat näkö ja kuulorajoitteisten asemaa suhteessa mediaan sekä sen tarjoamiin palveluihin kytkykauppojen ja kuluttajansuojan suhteen liikutaan parempaan suuntaan hyviä puolia on lukuisia muitakin keskityn kuitenkin tässä puheenvuorossani lakiesityksen korjattaviin kohtiin joihin tässä yhteydessä teen perussuomalaisten ryhmän liikenne ja viestintävaliokunnassa esittämän pykälävastalauseen mukaisen muutosesityksen esityksessä oli alusta alkaen hieman huolestuttavia piirteitä liittyen ennakkosensuuriin ja elinkeinolupien myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen mielivaltaisin perustein oli vaikea käsittelyssä välttää tunnetta että tietyissä kirjauksissa oli tarkoituksenhakuisuutta perustuslakivaliokunta problematiikkaan huomiota ja liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä on huomioitu heidän huomautuksensa sanamuotoja sekä muun muassa arpajaislakia koskien kuitenkin perustuslakivaliokunta jätti auki alun alun perin esitetyn mahdollisuuden rajoittaa lupien myöntämistä ei siis pelkästään peruuttaa sillä perusteella että on aiheellista epäillä että hakija syyllistyy kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tämä on nähtävissä ongelmalliseksi koska harkintavalta olisi tässä hyvin laaja mitä tarkoitetaan epäilyllä sitäkö että hakijalla on asiasta jossain vaiheessa tuomittu lainvoimainen tuomio vai mitä esittääkö joku kenties jonkun mielestä vääriä vääriä mielipiteitä ilman mitään näyttöä mielipiteiden tuomittavuudesta tätä on vaikea ymmärtää koska oikeusvaltiossahan henkilö on syytön kunnes syylliseksi todistetaan lisäksi epäilyksiä aiheuttaa se ettei tässä yhteydessä esitetty puuttumista mihinkään muihin sananvapauden väärinkäyttöön liittyviin rikoksiin ei mainita vaikkapa kunnianloukkausta tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä arvoisa puhemies esityksessä ei myöskään ole keinoja ulottaa lupakriteereitä turvallisuuspoliittisesti kyseenalaiseen tiedonvälitykseen taikka estää muuhun kuin sananvapauteen liittyvään rikollisuuteen liittyvien tahojen vaikkapa järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden toimintalupia tämän johdosta laista on tässä kohtaa syytä poistaa kaikki viittaukset rikoslakiin ja palata kenties myöhemmin korjatun esityksen kanssa jossa nämä esitykset on huomioitu laajemmin ja tasapuolisemmin

arvoisa puhemies niin kauan kuin yhteiskunnassa on todellinen sananvapaus se ei voi olla läpeensä mätä sen sijaan jokaisesta läpeensä mädästä yhteiskunnasta puuttuu se sananvapaus länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo nyt hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta kuitenkin esittää että radio ja televisiotoiminnan ohjelmistolupien myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten että ohjelmistotoimilupaa ei myönnettäisi jos on perusteltua syytä epäillä hakijan syyllistyvän kansanryhmää vastaan ottamatta kantaa siihen kuinka tulkinnanvarainen laki kiihottamista kansanryhmää vastaan on on kuitenkin sananvapauden toteutumisen kannalta arveluttavaa että toimiluvan myöntäminen tulee viestintäviraston harkittavaksi hakijan hakijan taustan perusteella siteeraan suomen perustuslain kahden luvun kahdettatoista pykälää jokaisella on sananvapaus sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista julkistaa ja vastaanottaa tietoja mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä näen että hallituksen esitys on ristiriidassa sananvapaussäännöksen kanssa ja kannatan edustaja mäkelän tekemää esitystä
arvoisa puhemies minäkin kiinnitän huomiota sananvapauskysymykseen mutta vähän toisesta näkökulmasta on aivan erinomaista että valiokunta on tehnyt hyvää työtä kiinnittäessään huomiota erityisryhmien parempaan palveluun tämä on itselleni ja monille tässä salissa äärimmäisen tärkeä kysymys on on erinomaista että että erityisryhmien siis ennen kaikkea näkö ja kuulorajoitteisten näkö ja kuulovammaisten asemaa ja oikeuksia halutaan parantaa kiinnitän kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että

pykälässä rajataan pois suorat lähetykset ääni ja tekstityspalveluista ja tulkkauspalveluita ei vaadita laisinkaan perusteluissa todetaan että se se on tällä hetkellä teknisesti vaikeaa tämän lain tulisi ulottua kuitenkin tämän hetken teknisten vaikeuksien ulkopuolelle enkä voi käsittää miksi viittomakielinen tulkkaus olisi erityisen vaikea järjestää myöskään simultaanisti sitähän tehdään koko ajan kaikissa arjen

on hienoa että kuulovammaisten ja kuurojen ihmisten oikeuksia halutaan puolustaa siihen velvoittaa myös viittomakielilaki joka yrittää pitää huolen kuurojen ihmisten sananvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta on kuitenkin todettava että samaan aikaan kun tähän kiinnitetään positiivisesti huomiota valtio myös laiminlyö kuurojen ihmisoikeuksia ja sananvapautta kilpailuttamalla tulkkeja tavalla joka heikentää palveluita ja heikentää perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja tähän tässä salissa tulisi ottaa myös nopeasti kantaa

arvoisa herra puhemies silloin kun tämä laki oli lähetekeskustelussa tässä salissa myös kiitettiin juuri sitä että tällä aiotaan parantaa erityisryhmien palveluja näkö ja kuulovammaisten palveluja tuolloin tuli toiveena tästä salistakin että valiokunta paneutuisi tähän asiaan ja katsoisi onko kenties vielä jotain mitä tässä voisi hieman parantaa ja jos muistan oikein taisi olla ministerikin silloin aitiossa ja sanoi että että tätä voidaan vähän vielä katsella mutta nyt on käynyt niin että varsinaisia muutoksia valiokunta ei esitä tähän mutta toteaa tämän ongelman että että asiantuntijakuulemisissa on kerrottu että näitä teknisiä ongelmia esimerkiksi suorien lähetysten osalta on mutta osaltaan sitten kirjaa ylös sen että ministeriön tulee jatkossa seurata tarkkaan tätä teknistä kehitystä ja tarvittaessa

että eräällä tavalla alleviivattuna ja lihavoituna luettaisiin tätä valiokunnan terveistä siellä ministeriössä ja toivoisin että mahdollisimman nopeastikin kenties voisi tulla parannuksia tähän aivan kuten edustaja harakka tuossa edellä sanoi pidän hyvin tärkeänä sitä että pystyisimme kaikin puolin näiden erityisryhmien palveluja parantamaan

arvoisa herra puhemies on aivan erinomainen asia että valiokunta on huolellisesti tutustunut tähän lakiesitykseen ja antanut vahvan mietinnön se että sananvapaudesta käydään vahvaa keskustelua on hyvä asia ja perustuslakivaliokunta varmaan tämän sananvapauden ympärillä on viettänyt useita tunteja tälläkin vaalikaudella on syytä muistaa sananvapaudesta että siihen liittyy aina vastuu että semmoista vapautta ei ole olemassakaan mihin ei liity vastuuta sen punninnastahan tässä on kysymys että jos me jotakin suustamme päästämme myös itse kannamme siitä vastuun voimmeko puhua vaikka toista kansanryhmää vastaan taikka yleensä lähimmäistä vastaan sanoilla jotka ovat loukkaavia kyllä pitää aina liittää siihen sananvapauteen myös sanan vastuu jos nämä kaksi erotetaan toisistaan niin siitä ei kyllä hyvä tule toinen asia sitten on se että nyt tässä huomataan näiden erityisryhmien esimerkiksi tekstityspalvelut televisiossa meillä tekniikka kehittyy valtavan nopeasti en tiedä onko simultaanitulkkauksen mahdollisuus esimerkiksi suorissa lähetyksissä jo mahdollista mutta siihen päin ollaan varmasti menossa tässä mietinnössä on hyvin huomioitu nämä vähemmistöt erilaisten erilaisten esimerkiksi kuulovammaisten ihmisten olosuhteet joissa tekstityksellä on äärimmäisen tärkeä arvo että ihminen voi seurata esimerkiksi elokuvia taikka ajankohtaisohjelmia ihan samalla lailla kuin me kuulevat ihmiset sen teemme

arvoisa puhemies yhdyn edustajien harakka ja viitanen huoleen tästä kuurojen kuurojen ja muiden erityisryhmien palvelujen merkityksestä tänä päivänä meidän täytyy ajatella niin että on tärkeätä että yhteiskunta näkee vaivaa jotta vammoista huolimatta voidaan olla täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä ja saadaan ne samat oikeudet jotka ovat niilläkin jotka vaikkapa kaikilta aisteiltaan ovat kykeneviä toimimaan ilman erityisiä apuja eduskunnalle tämän asian varmistaminen kuuluu erinomaisen hyvin sitten tämä kysymys tästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pidän sitä erittäin isona ja erittäin raskaana asiana niin kuin edustaja hoskonen tässä sanoi niin sananvapauteen kuuluu myös vastuunsa on selvää että meillä on vanhastaan ollut säännökset liittyen vaikkapa kunnianloukkauksiin niihin liittyvät menettelytavat joihin täytyy myös tiedotusvälineitten sitoutua mutta tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kyllä ihan vielä eri tasolla kuin nämä kunnianloukkausasiat siitä euroopan historia ei vain vanha toista maailmansotaa edeltänyt historia vaan myös sen jälkeinen historia antaa niin varottavia esimerkkejä että mielestäni tähän eduskuntaan ei sovi minkäänlainen puhe jossa ymmärrettäisiin tällaista toimintaa kiihottamista kansanryhmää vastaan kyllä jokaisen edustajan ja jokaisen ryhmän täällä täytyy sitoutua siihen että tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää eikä mitenkään voi ajatella että tällaista toimintaa harrastaville annettaisiin vielä erikseen joitakin rajoitettuja

tv tai radio tai muita lupia joita ei voida kaikille antaa tässä mielestäni pitää olla nollatoleranssi kenenkään ei pidä puolustaa yhdenkään sellaisen oikeuksia

siteeraisin perustuslain sananvapauspykälästä kahdennestatoista pykälästä myös kohtaa jossa sanotaan että tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla kuten useammat edustajat tässä ovat jo todenneet niin sananvapauteen liittyy myös vastuu ja historialliset kokemukset osoittavat että kiihottamiseen kansanryhmää vastaan on syytä suhtautua ankarasti kaiken sen kanssa mitä kollegat tässä ovat todenneet että kuulovammaisten tekstityspalveluita pitäisi parantaa myös olen samaa mieltä nythän on olemassa vino pino ohjelmistoja joita löytää helposti netistäkin jotka muuttavat puhuttua kieltä suoraan tekstiksi niin en usko että tällainen parannus palveluissa olisi mitenkään taloudellisesti ylivoimainen asia
arvoisa puhemies nyt kun tässä useampia puheenvuoroja on käytetty tästä sananvastuusta ja vapaudesta niin todettakoon että sananvapauttahan voidaan käyttää ja mahdollinen vastuu tulee sen vapauden käyttämisen jälkeen siinä kohtaa kun havaitaan että joku kenties on syyllistynyt rikokseen sittenhän suoritetaan esitutkinta ja käydään oikeudenkäynti ja sillä tavalla tämä vallan kolmijako toimii mielestäni tätä ongelmaa ei ole huomioitu perustuslakivaliokunnan lausunnossa täysimääräisesti että tässä kuitenkin oikeutetaan ennakkosensuuri oletuksen perusteella kukaanhan ei ole vaatinut etteikö mainittuihin tekoihin todistettavasti syyllistyneeltä voitaisi peruuttaa tällaista toimilupaa mutta nyt lähdetään sen sijaan oletuksen perusteella kieltämään toimilupa etukäteen henkilöltä jonka voidaan ajatella syyllistyvän tällaisiin tekoihin tässä on kysymys ennakkosensuurista ei sananvastuusta

arvoisa puhemies

palaan vielä keskusteluun joka kansanedustajien kesken tässä suuressa salissa olisi syytä käydä mahdollisimman pian se liittyy siis kuulovammaisten ihmisten sananvapauteen joka siis tältä osin on parantumassa ei aivan niin hyvin kuin mitä voisi toivoa eli siis viittomakieli on erillinen kieli joka on enemmän kuin vain sitä tekstiä ruudun alareunassa se on omaehtoinen kielensä jonka käyttöä viittomakielilaki edellyttää lisättävän olisi juuri tähän yhteyteen sopinut aivan erinomaisesti lisätä se samanhetkisen tulkkaamisen ja viittomakielisen esittämisen velvoite joka joka ilmeisesti vaatii laintasoista velvoittavuutta koska silloin kun viittomakielilaki täällä salissa hyväksyttiin tuo historiallinen laki samaan aikaan sitä ei simultaaniviitottu ihmisille joita se laki koskee

kuten yleensäkin vammaisten asioiden kilpailutuksissa että tässä nyt pelkästään eurot ja dollarit eivät saa olla ratkaisevia tekijöitä vaan kyseessä on kuitenkin suurten suurten ihmisjoukkojen aivan perustavanlaatuiset ihmisoikeudet me emme voi väittää että olemme lisänneet kuulovammaisten ihmisten sananvapautta ja ihmisoikeuksia kun samanaikaisesti tämä kilpailutusmenetelmä ne ne poistaa käytännön tasolla tässä täytyy toimia
puhemies siihen mitä äsken totesin haluaisin vielä lisätä että ohjelmistotoimilupahan ei ole mikään subjektiivinen oikeus joka kuuluu kaikille vaan sen saajalle säädetään tietyt edellytykset

arvoisa puhemies kiinnittäisin huomiota siihen että kyllä toimiluvan haltijalle voidaan asettaa vaatimuksia ja voidaan katsoa myös hänen aikaisempaa toimintaansa kun arvioidaan mahdollisuuksia ja syitä antaa näitä oikeuksia oikeudethan ovat rajattuja ja ne eivät ole kaikkien ulottuvilla missään olosuhteissa lakiehdotuksen perusteluistahan ilmenee että hallitus esittää muun muassa että arpajaislain rikkomuksiin syyllistyneet voidaan ottaa huomioon kun uutta toimilupaa haetaan eli annetaanko lupaa vai ei jos on syyllistynyt arpajaislain rikkomukseen ihmettelen suuresti että perussuomalaiset eivät tätä kohtaa esitä muutettavaksi siinäkinhän tehdään ennakkosensuuria suhteessa toimintamahdollisuuksiin ja kyllä pidän näitä rikoksia jotka niin raskaaseen asiaan kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan paljon vakavampina kuin mitä on arpajaislain arpajaislain rikkominen ei ole olemassa sellaista oikeutusta että saat yhteiskunnalta näitä radiotaajuuksia käyttöön että että kun jokaiselle ei voida antaa niin annetaan ilman että on joitakin kriteereitä yksi ymmärrettävä kriteeri on se että jos on syyllistynyt sellaiseen toimintaan joka yhteiskunnassa on on säädetty rangaistavaksi niin se huomioidaan kun arvioidaan eri hakijoita suhteessa toisiinsa ei pidä lähteä tälle tielle että lähtee keikaroimaan tämän kiihottaminen kansanryhmää vastaan asian kanssa se se on väärä tie ja toivon että tässä suhteessa eduskunta olisi hyvin yksituumainen eikä jättäisi mitään tulkinnanvaraa tällaisiin asioihin

puhemies todellakin edustaja heinäluomalla oli hyvä kommentti tästä arpajaislain noudattamisesta siitä että meillähän on tämmöinen kansallinen poikkeus eussa että tämä on tavallaan monopoliasemassa olevaa toimintaa tässä maassa ja se edellyttää tietysti meiltä että meidän tulee valvoa tätä pykälää se peruste millä me me saimme aikoinaan tämän poikkeuksen on tietenkin se että nämä rahat joita sieltä tulee käytetään yhteisen hyvän vaalimiseen tieteen taiteen kulttuurin ja nuorisotyön hyväksi niille on erittäin hyvä peruste ja se on erittäin kestävä peruste sitä meidän kannattaa kyllä vaalia vielä tämänkin vaalikauden jälkeen se on niin arvokas asia että ajatelkaa jos nämäkin rahat tuonne kansainvälisten peliyhtiöiden taseisiin pyörähtäisivät totta kai netissä on mahdollisuus tänäpänä tehdä melkein mitä tahansa mutta sille maan rajojen sisällä tapahtuu ja yhtiöille jotka täällä toimivat siis veikkaus oylle se peruste on hyvin kestävä ja sitä meidän tulee vaalia toinen asia on sitten haitalliset materiaalit

että evätään se lupahakemus voi olla se että on haitallisia materiaaleja esimerkiksi lapsille levitetty väärään aikaan ja tällaisten perusteiden pitää olla olemassa kyllä meidän lapsia ja nuoria tulee suojella koska sitä kaiken maailman epäasiallista aineistoa on varmasti maailma pullollaan jos ei luvan myöntäjällä ole mahdollisuutta harkita lupaa myönnettäessä että annetaanko se lupa tai sitten tilanteessa jossa lakia on rikottu että perutaanko se lupa kyllä tämänkin valvontakeinon pitää olla olemassa
arvoisa puhemies edustaja heinäluoma nyt ilmeisesti ei ollut ihan loppuun asti lukenut tätä mietintöä valiokunnan tekemine muutoksineen ja vastalauseineen koska nythän oli niin että mitä tulee tähän arpajaislakiin jota hallitus esitti alun perin ennakkosensuroitavaksi lupaperusteista perustuslakivaliokunta vaati sen poistamista että arpajaislain perusteella niitä lupia ei saa ennakkosensuroida valiokunta teki tietenkin nämä perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset totta kai omaan mietintöönsä se on selvää eli joka tapauksessa sinne perumisperusteisiinhan se kiihottaminen kansanryhmää vastaan jää myöskin meidän muutosesityksessämme ja vain ennakkosensuuri poistetaan kuten tehtiin arpajaislain osalta kuitenkin tämä mitä mainitsin avauspuheenvuorossani että tätä turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ei tähän lakiin nyt tässä kohtaa tuotu ollenkaan oli itselleni ainakin pienimuotoinen pettymys on on ainakin julkisuudessa käyty sellaista keskustelua että pitäisi pystyä jollain tavalla estämään tai kontrolloimaan sellaista toimintaa jos aletaan harjoittamaan radio tai tv lähetyksiä jotka ovat jollain tavalla suomen kansallisen intressin vastaisia uskon useimpien edustajien tietävän aihepiirin josta puhun ja eihän tämä laki sellaista mahdollista tämä on eräs niistä epäkohdista joista kysyin tämän lain käsittelyssä valiokunnassa ja jäin vaille omasta mielestäni tyydyttävää vastausta toivottavasti tähän puututaan jatkossa

arvoisa herra puhemies oli suorastaan pakko pyytää vielä tämä toinen puheenvuoro siksi koska edustajat hassi ja heinäluoma tässä vierustoverini käyttivät niin hyvät ja vahvat puheenvuorot että haluan niitä sydämestäni ja lämpimästi tukea nimittäin on täysin selvää että silloin kun puhumme sellaisesta asiasta kuin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan täytyisi olla meidän kaikkien viesti se että sitä ei pidä missään mielessä hyväksyä me kaikki tiedämme sen hirveän ja traagisen historian mitä ihmiskunta on itselleen onnistunut kirjoittamaan näiden asioiden johdosta ja siksi juuri näinä päivinä

perussuomalaisilta on tähän tulossa mutta haluan siis kiittää edustajia heinäluoma ja hassi muun muassa näistä hyvistä puheenvuoroista ja toivon että yleinen henki

viittasin hallituksen esityksen perusteluihin tältä osin itse en pitäisi sitäkään mahdottomana että tämä arpajaislain toistuva rikkominen on peruste sille että lupaa ei myönnetä samanlaisia sääntöjähän meillä on monessa muussakin asiassa taitaa olla jopa niin että että taksilupien saannissa on tilanne jossa tämmöinen häiriökäyttäytyminen muodostaa esteen taksiluvan saannille järjestysmieskortinkin onko se vielä järjestysmieskortti saantiin liittyy aikaisemman toiminnan tarkastelua ihmettelen suuresti jos ei ole niin myös näihin tämän tyyppisiin lupiin joissa jaetaan sellaista asiaa jota ei voida kaikille antaa voi kriteeriksi kuulua aikaisemman toiminnan tarkastelu silloinhan kysymys on arpajaislain osalta toistuvasta asiasta joskin paljon mitättömämmästä seikasta kuin tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan eli en koe että tässä asiassa tapahtuisi mitään sananvapauden rikkomusta tätä sananvapauden harjoitteluahan voi sitten harjoittaa muissakin välineissä kuin kuin tässä mainituilla radioaalloilla
arvoisa puhemies tässä asiassa olen kyllä edustaja heinäluoman kanssa siinä mielessä samoilla linjoilla että on ihan totta että kyllähän taksiluvan saamiseen liittyy monia sellaisia ehtoja joita siellä määritellään ei saa olla syyllistynyt niihin ja niihin rikoksiin mutta nythän tässä olemme juuri hyväksymässä sellaista lakiesitystä jossa hallitus ei alun perinkään esittänyt mitään muita kriteereitä kuin tämän arpajaislain ja kiihottamisen kansanryhmää vastaan perusteeksi luvan myöntämättä jättämiselle eli sinne tosiaan jäi niin kuin avauspuheenvuorossani sanoin kaikki mahdollinen muu sananvapauteen liittyvä rikostoiminta kunnianloukkaukset ynnä muut sinne jäi kaikki muu rikollisuus ei niiden perusteella voi lupaa kieltää jos tämä laki tulee hyväksytyksi tämä oli tässä aukkokohta jonka toin esille aiemmin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä muutetaan opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten että indeksikorotuksia käytännössä jäädytettäisiin säästöt kohdistuisivat muun muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksiin kansanopistot kansalaisopistot opintokeskukset liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot ovat joutuneet leikkausten kohteeksi jo vuosia nyt alkaa tulla seinä vastaan me perussuomalaiset olemme jättäneet sivistysvaliokunnassa asian käsittelyn yhteydessä oman vastalauseemme katsomme että vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat tärkeä pala suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen kentässä ne tarjoavat muun muassa paljon yleissivistävää opetusta sekä monille työurankin kannalta tärkeää täydennyskoulutusta erinomaiset mahdollisuudet sivistää itseään ilmaiseksi tai melko pienellä rahalla voidaan nähdä järjestelmämme ylpeydenaiheena tämä jos mikä tukee elinikäistä oppimista muistutan vielä että vapaan sivistystyön oppilaitosten kohdalla ei voida puhua marginaalitoiminnasta sillä niitä hyödyntää peräti miljoona ihmistä vuosittain miljoona ihmistä käyttää näitä palveluja vapaan sivistystyön tarjoajat ovat joutuneet jo vuosien ajan supistamaan tarjontaansa leikkauksista johtuen mielestäni nyt ei ole enää järkevää saksia suomalaista sivistystä kyseisen esityksen mukaisesti

arvoisa puhemies indeksien jäädytys on murentanut osaltaan suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustaa

ja taiteen perusopetuksesta julkista taloutta voidaan vahvistaa vain osaamiseen ja osaamiseen ja kasvuun panostamalla ei leikkaamalla indeksien jäädytysten jatkaminen ei ole enää perusteltua tilanteessa jossa talouden tila on kohentunut merkittävästi ja esimerkiksi verotuotot ovat kasvaneet oletettua enemmän euroopan komission tekemästä seurantakatsauksesta ilmenee selvästi kuinka suomessa panostukset koulutukseen ovat menneet täysin vastakkaiseen suuntaan kuin verrokkimaissa tähän suuntaan tarvitaan muutos kuten hallituksen esityksessäkin mainitaan opetuksen järjestäjät sekä oppilaitosten ylläpitäjät ovat joutuneet sopeuttamaan käytettävissä oleviin resursseihin käytännössä tämä on johtanut vahvaan eriarvoistumiskehitykseen alueittain kun toisissa kunnissa on voitu kompensoida kunnan omalla rahoituksella tehtyjä leikkauksia ja toisissa kunnissa ei ilman kunnan lisärahoitusta esimerkiksi lukioiden toimintoja ei ole enää pystytty toteuttamaan laadukkaasti myös vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opiskelijamaksut ovat nousseet kohtuuttomasti rahoitusleikkaukset ovat lisänneet kuntien tai yksittäisten opiskelijoiden rahoitusvastuuta koulutuksen kustannuksista arvoisa puhemies syrjäytyminen on yhteydessä alhaiseen koulutustasoon heikentyneeseen lukutaitoon ja oppimistulosten eriytymiseen tähän tarkoitukseen osoitetut määrärahat maksavat itsensä moninkertaisina takaisin ennen maailman parhaan peruskoulumme taso on putoamassa suomessa investoinnit perusopetukseen ovat olleet hyvin maltillisia ja vastuuta rahoituksesta on sysätty jatkuvasti enemmän kuntien harteille aiemmin valtionosuuksilla voitiin kattaa viisikymmentäseitsemän prosenttia yksikköhinnasta eli valtion rahoitusosuus kun nyt valtio maksaa enää reilut kaksikymmentä prosenttia kustannuksista melkoinen verrattuna muiden maiden panostuksiin perusopetuksessa olemme pohjaluokassa pelkästään pohjoismaiseen keskitasoon pääsemiseksi tulisi suomessa panostaa vuodessa miljardi euroa enemmän perusopetukseen kun katsotaan perusopetuksen osuutta bruttokansantuotteesta uudistusten toimeenpanoa ja onnistumista vaikeuttaa suuresti lukiokoulutuksen erittäin heikko perusrahoituksen tila viime hallituskaudella toteutetut yli kymmenen prosentin leikkaukset lukion rahoitukseen kohdistuvat suoraan opetuksen toteuttamiseen kun lukioissa ei ole hallintoa josta leikata ryhmäkokoja on kasvatettu mikä on vaikeuttanut monipuolisten pedagogisten menetelmien käyttöönottoa

kuusituhattaseitsemänsataakolmekymmentä euroa kun se on on vuonna kaksituhattakahdeksantoista enää himpun yli kuudennessatuhannennessa käytännössä säästöjä ei ole pystytty saamaan opiskelutiloista tai muista palveluista vaan ne on jouduttu hakemaan nimenomaan opetuksesta vapaaseen sivistystyöhön kuten kansalaisopistoihin kohdistuvat leikkaukset näkyvät muun muassa siinä että kansalaisopistoja on yhdistetty ja toimipisteitä lakkautettu kurssimaksut ovat nousseet samansuuntainen kehitys jatkuu edelleen vaikka elinikäisen oppimisen merkitys kasvaa työelämän rakennemuutoksessa vapaan sivistystyön rooli maahanmuuttajien koulutuksessa on tullut samaan aikaan yhä tärkeämmäksi arvoisa puhemies vastustamme indeksijäädytyksiä sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalveluiden rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen käytännössä toiminnan sopeuttaminen yhdistettynä muihin suoraan koulutukseen kohdistettuihin leikkauksiin tarkoittaa lomautuksia sijaiskieltoja suurempia ryhmäkokoja pienempää valinnaisuutta ja opetuksen määrän vähentämistä pahimmin leikkaukset kohdistuvat syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin edellä olevan perusteella tulemme ehdottamaan että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies meillä on nyt ekassa käsittelyssä hallituksen esitys joka koskee opetuksen ja

rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamista kyseessä on selkokielellä sanottuna indeksikorotusten jäädyttäminen eli leikkaus tällä päätöksellä on taas kerran kielteinen vaikutus niin koulutuksen laatuun kuin myöskin sen määrään tämä vähentää koulutuksen resursseja entisestään perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa taiteen perusopetuksessa kuten hallituksen esityksessäkin mainitaan opetuksen järjestäjät ovat jo nyt joutuneet sopeuttamaan toimintaansa käytettävissä oleviin resursseihin ja tämä on johtanut nyt sitten vahvaan

nimenomaan eriarvoistavaan suuntaan nimittäin toisissa kunnissa on on ollut mahdollisuus kompensoida näitä leikkauksia toisissa kunnissa ei hyvä esimerkki nyt löytyy vaikkapa lukiokoulutuksesta jossa isot kaupungit ovat voineet voineet tukea lukiota ja pienillä mahdollisuudet ovat tietysti sitten heikommat

erikseen haluaisin todeta esimerkiksi vapaasta sivistystyöstä sen että kun nämä ovat kohdistuneet kansalaisopistoihin niin se on näkynyt nyt siinä että on yhdistetty ja toimipisteitä on lakkautettu kurssimaksut ovat nousseet ja kurssitarjontaa on on myöskin sitten karsittu vakinaisen henkilökunnan määrää on jouduttu pienentämään ja minimiosallistujamääriä joilla kurssit voidaan aloittaa on jouduttu kasvattamaan kaikkialla suomessa

anteeksi ei saa häiritä puhujaa

tämä koskee myöskin kulttuurikenttää museoiden teattereiden ja orkestereiden säästöjä näitä indeksijäädytyksiä on tehty jo vuodesta kaksituhattakaksitoista alkaen käymättä nyt tässä erikseen näitä miljoonia euroja lävitse totean että nämä ja leikkaukset esimerkiksi orkestereille

merkinneet lähes kahdenkymmenen prosentin leikkauksia

niitten vaikutuskin on luonnollisesti sitten jo jo

sitten on pakko todeta se että tämä hallituksen esitys ei sisällä näitten säästöpäätösten vaikutusarviota mikä on vakava puute pysyviä ja suuria leikkauksia museoalalle taiteeseen kulttuuriin ja vapaaseen sivistystyöhön esitetään ilman näkemystä siitä miten nämä leikkaukset vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliseen hyvinvointiin kulttuuriperinnön säilymiseen monikulttuuriseen yhteiskunnan kehitykseen matkailuun ja muuhun elinkeinotoimintaan tai työllisyyteen maantieteellisesti eri puolilla suomea suomea esimerkiksi meidän vastalauseessamme on nostettu esille se että valtion budjetin kulusäästön vastinparina kaupungit alueet ja valtio menettävät huomattavan määrän tuloja tämä suora tulohävikki

erilaisten palvelutulojen menetyksestä ja aluetaloudelle tulohävikki on hyvinkin moninkertainen mehän tiedämme miten kulttuuripalvelujen on todettu olevan poikkeuksellisen merkittäviä aluetalouden virkistäjiä sillä pääosa palvelutuotantoon ja palvelujen käyttöön liittyvästä rahasta jää esimerkiksi teatterin orkesterin tai museon sijaintipaikkakunnalle eli tässä tilanteessa vastustamme indeksijäädytyksiä ne ne nakertavat näitä meille tärkeitä kulttuurin vapaan sivistystyön ja opetustoimen voimavaroja mutta täytyy hallituspuolueitten

kunniaksi todeta että älkääs nyt edustaja ala nissilä lähtekö poies kun sanon nätin sanan hallitukselle sivistysvaliokunnan jäsenet halusivat paikata huonoa omaatuntoaan kirjaamalla sivistysvaliokunnan mietintöön seuraavaa

sivistysvaliokunta pitää jatkon kannalta tärkeänä että suotuisan talouskehityksen voimistuessa vaalikauden lopulla vielä arvioidaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä mahdollisuutta ottaa opetus ja kulttuuritoimen eri rahoitusindeksit uudelleen käyttöön tämähän on erittäin lupaavaa tässä lukee vaalikauden lopulla käytännössähän se nyt tarkoittaa että ensi vuonna pitäisi tulla lisätalousarvio jossa näitä paikataan tai sitten ensi vuoden budjetissa joka tulee seuraavalle vuodelle koska tämä hallitustaivalhan rupeaa olemaan jo loppusuoralla ei tätä vaalikautta nyt enää kovin paljon jäljellä hyvinkin vähän luoja tietää kiitos

arvoisa puhemies vastalauseessa sanotaan kaikki oleellinen siitä miksi tämä lakiesitys on syytä hylätä kyseessähän on selkeä leikkaus indeksien jäädytys yhdessä koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen kohdistettujen muiden valtavien säästöjen kanssa vaarantaa yhteiskunnan tulevaisuutta muun muassa heikentämällä koulutuksen laatua nämä valtavat säästöt ovat järjettömiä myös siksi että julkista taloutta voidaan pidemmällä tähtäimellä vahvistaa vain osaamiseen osaamiseen ja kasvuun panostamalla ei ei leikkaamalla lapsiin ja nuoriin sekä heidän koulutukseensa panostaminen ovat parhaita tulevaisuusinvestointeja yhteiskunnassa voidaan tehdä esimerkiksi syrjäytyminen on yhteydessä alhaiseen koulutustasoon heikentyneeseen lukutaitoon ja oppimistulosten eriytymiseen jokainen syrjäytynyt nuori on inhimillinen ja taloudellinen menetys koko yhteiskunnalle nämä säästöt voivat aiheuttaa yhteiskunnalle tulevaisuudessa valtavan suuret kustannukset näitä vaihtoehtoiskustannuksia hallitus ei ole lainkaan arvioinut kuten hallitus itsekin myöntää opetuksen järjestäjät ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa käytettävissä oleviin resursseihin resursseihin ja tämä on tarkoittanut eriarvoistumiskehitystä alueittain kun toisissa kunnissa on voitu kompensoida leikkauksia kunnan omalla rahoituksella ja ja toisissa kunnissa taas ei

lopuksi arvoisa puhemies vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat leikkaukset ovat johtaneet esimerkiksi kansalaisopistojen yhdistämiseen ja toimipisteiden lakkauttamiseen eri puolilla maata sekä myöskin kurssimaksujen nousemiseen entistä useampi joutuu miettimään onko varaa lähteä esimerkiksi kansalaisopistojen kursseille tässä on suuri ristiriita elinikäisen oppimisen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys on kestämätön eikä sitä vihreä eduskuntaryhmä voi kannattaa indeksien jäädytykset heikentävät suomalaisen koulutuksen ja sivistyksen perustaa kun ottaa huomioon koulutukseen jo kohdistetut miljardiluokan säästöt tällä esityksellä on kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun se vähentää resursseja perusopetuksessa vapaassa sivistystyössä lukioissa ja taiteen perusopetuksessa lisäksi heikennyksiä tulee museo taide ja kulttuurialalle

ole myöskään perusteltua koska taloudellinen tilanne on kohenemassa hallituksen toimet johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen kaikilla kunnilla ei ole varaa näitä säästöjä kompensoida kansalaisopistojen kohdalla puolestaan käy niin että pienillä paikkakunnilla maaseudun kylissä ei enää voida tarjota kansalaisopistotoimintaa lainkaan tai vain hyvin suppeasti leikkaukset lukioissa puolestaan ovat kohdistuneet varsinkin opetukseen itseensä ryhmäkoot ovat kasvaneet valinnaisten kurssien tarjonta on vähentynyt ja itseopiskelu ilman ohjausta on lisääntynyt esitys on myös ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa koskien esimerkiksi aikuiskoulutuksen osaamispohjan laajentamista ja taiteen perusopetuksen saatavuuden edistämistä

arvoisa puhemies tämä on niitä surullisia hallituksen esityksiä tämä on niitä hallituksen esityksiä joissa toden totta petetään se koulutuslupaus minkä vaaleissa kaikki puolueet antoivat että nyt saa riittää koulutuksesta leikkaaminen ja enää sitä ei tule tehdä ja kuitenkin näin tapahtuu olemme täällä usein kantaneet huolta esimerkiksi lasten peruskoulun tilanteesta ja siitä että sieltä ei missään nimessä nyt saisi leikata päinvastoin sinne pitäisi panostaa koulutukselliseen tasa arvoon ja kyllä se huoli on suuri muun muassa edustajat gustafsson eloranta ja mäkisalo ropponen kiinnittivät huomiota juuri tähän tasa arvoon eriarvoistumiseen ja se on kyllä iso asia jos jo lapsuudesta eriarvoisuuskehitys lähtee käyntiin ja minun mielestäni aika tyypillistä ja kuvaavaa hallituksen politiikalle on paitsi tämä esitys myös se että että ensin leikattiin koulujen tasa arvo ja ryhmäkokorahat ja isolla kädellä ja sitten annettiin hyvin pienellä hyppysellä takaisin ja nyt sitten paukutellaan henkseleitä että muka panostetaan päinvastoin huonoon suuntaan menee mutta puhemies olemme puhuneet usein koulutuksesta mutta on myös hyvä että nyt aika paljon tässä tulivat puheenvuoroissa esiin kulttuuriasiat ja itse haluan myös niistä sanoa pari sanaa eli minusta tänä päivänä on todella iso uhka se jos kulttuurin kestävää rahoituspohjaa aletaan murentaa olen usein sanonut niin että kulttuuri lisää ihmisen henkistä hyvinvointia ja tällaisina aikoina jos koska kulttuurin merkitys on se on myös sivistyksellisen tasa arvon kautta hyvin tärkeä asia ja olen sanonut että jos valtiontalous on rantapallo niin kulttuuri on sen pingispallon kokoinen osa ja jos se siitä vaikka kokonaan vedettäisiin pois niin se ei sitä rantapalloa pelasta vaan päinvastoin siitä lähtee ilmat siksi kannan sitä huolta mitä edustajatoveritkin täällä aiemmin teattereiden orkestereiden ja museoiden kohtalosta koska esimerkiksi ne ovat juuri tätä alueilla olevaa kulttuuritoimintaa hyvin paljon

arvoisa puhemies sipilän hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut julkisen kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavilla säästöillä ja tämä tämä nyt on yksi niistä kaikki säästöt ovat harmillisia tässä edellä on otettu jo esille nämä kulttuuripalveluihin kohdistuvat säästöt ja nyt kun täältä meidän mietinnöstämme luen niin vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista ne ovat vajaa kaksikymmentäyksi miljoonaa ja tämä nyt ehdotettu lisäsäästö on se nolla pilkku seitsemänkymmentäkuusi miljoonaa euroa eli eli tämä ei ole nyt missään kohtuudessa siihen mitä on tapahtunut aikaisemmalla kaudella mutta totta on se niin kuin täällä on on kerrottu mikä merkitys kulttuuripalveluilla on alueellisessa

matkailijankin palvelua ja tuovat sitten sitä elinvoimaa sinne alueelle joten sikäli on harmillista että yhä yhä meillä on tämä tilanne että joudutaan näitä säästöjä tekemään mutta eihän edustaja gustafsson teiltä ole jäänyt huomaamatta se että hallitus on saanut nyt suunnan kääntymään ja tilanne on parempi työllisyys kasvaa ja näin ollen kuten meillä valiokunnassa on asia kirjattu tämän suotuisan talouskehityksen voimistuessa vaalikauden lopulla olisi mahdollisuus me toivomme varmaan kaikki tässä salissa että tämä toteutuisi lopultakin katsoa millä tavalla satsataan ja kehitetään esimerkiksi kulttuuripalvelua opetusta tiedettä ja tutkimusta eli tehdään toimet niin että meillä tämä valtion rahatilanne kohenee ja että voidaan sitten myöskin tähän satsata

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis tehtäväksi indeksijäädytys eräiden esi ja perusopetuslain mukaisten tehtävien rahoitukseen samoin säästöt jotka ovat hyvin valitettavia kohdistuisivat muun muassa lukiokoulutukseen vastaavasti vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusta koskien tehtäisiin indeksikorotusta vastaavat säästöt vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot kansalaisopistot opintokeskukset liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot me perussuomalaiset näemme että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina vapaan sivistystyön merkitys korostuu henkisen vireyden ylläpitäjänä ja vahvistajana vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyötä aikuiskoulutuskeskusten kanssa tulee lisätä siten että niiden täydennyskoulutukseen liittyvää kurssitarjontaa on mahdollista järjestää myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai kursseilla tässä yhteydessä tulee muistaa että kansanopistojen kansalais ja työväenopistojen kesäyliopistojen ja vastaavien oppilaitosten toiminta kohtaa vuosittain miljoona kansalaista joten näiden merkitys on erittäin suuri valitettavasti tämä hallituksen esitys vaarantaa alueellisen yhdenvertaisuuden ja tätä kärjistää se että erityisesti syrjäseuduilla vapaan sivistystyön oppilasmäärät ovat pieniä ja toiminnan rahoittamiseen osallistumis ja kurssimaksuilla liittyy suuria haasteita arvoisa puhemies koulutus on suomen menestyksen kivijalka ja erityisesti nyt kun talous on lopulta lähtenyt nousuun orastavaan nousuun ainakin tämän nousukauden tulisi näkyä positiivisella tavalla koulutuksen rahoituksen lisäämisenä ei leikkauksina kuten edustaja elomaa toi aiemmin tässä keskustelussa esille perussuomalaiset tulevat toisessa käsittelyssä esittämään lakiesityksen hylkäämistä vastalauseen kaksi mukaisesti

puhemies en tuossa aiemmassa puheenvuorossani vielä ottanut esiin vapaata sivistystyötä mistä muun muassa edustaja savio edellä mainitsi ja puhui meillähän on ollut tapaamisia varmasti monien alueiden edustajilla vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa niin myös meillä pirkanmaalaisilla oli ja saimme sieltä hyviä terveisiä ja kuulla sitä huolta mikä yleisesti tuli esimerkiksi tätä vapaan sivistystyön rahoitusta ajatellen ja kuten todettu niin kulttuurin osalta kuin myös vapaan sivistystyön osalta minusta se on erittäin tärkeä elementti tasa arvon kannalta että meillä on meidän kansanopistomme kansalaisopistomme työväenopistot opintokeskukset kaikki tämä se on upea kenttä sitä ei pidä pidä näivettää jos näin voi sanoa eli eli kerta kaikkiaan täytyy pystyä turvaamaan vapaan sivistyksen voimavarat jatkossakin puhemies mitä tulee vielä tähän kulttuurin rahoitukseen esimerkiksi sen lyhyen ajan viime kaudella kun itse sain toimia kulttuuriministerin tehtävässä sen vuoden aikana siihen kehykseen nähden mikä edessäni oli sain päinvastoin kulttuurin määrärahoja lisättyä eli silloin tuli kymmenen miljoonaa hyvitysmaksuun neljä miljoonaa lainauskorvauksiin veikkauksesta purettiin liki viisi miljoonaa kulttuurin hyväksi kaksi miljoonaa meni sitten liikunnalle ja nuorisolle tästä

ei tarvitse antautua sille ajatukselle että että on pakko leikata tässä tapauksessa haluan muistuttaa puhemies tärkeästä asiasta joka liittyy nimenomaan tähän kulttuuritoimen valtionosuusasiaan mistä tänäänkin olemme keskustelleet nyt on parhaillaan työryhmä pystyssä joka miettii valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistusta juuri nämä museot teatterit orkesterit ja siellä näen vahvasti niin että tämä työ on sinänsä tarpeen ja hyödyllistä mutta koska hallitus on sanonut että sen pitää tapahtua kustannusneutraalisti niin usea arvio sanoo että se ei näin vain onnistu juuri siksi koska historiassa on ollut näitä nipistyksiä aika paljonkin siellä sektorilla siksi minä jo nyt haluan jättää sen ajatuksen ilmaan että tämän uudistuksen yhteydessä on resursseja voitava lisätä
arvoisa puhemies täytyy antaa tunnustus arvostamalleni keskustan kansanedustaja parviaiselle siitä että hän on rohkeasti täällä paikalla puolustamassa tätä hallituksen esitystä siltä osin kuin se nyt on on mahdollista ja sehän nyt ei ei ihan onnistu edes edustaja parviaiselta mutta hienoa että olette paikalla täällä ainuttakaan kokoomuslaista ollut koko keskustelun aikana halusin myöskin viitata tähän uuteen valtionosuusjärjestelmään jota nyt kulttuurikentälle tehdään tässä meidän sosiaalidemokraattien vastalauseessa todetaan se mikä kuultiin asiantuntijoilta että

kun ajatellaan koko tätä kulttuurin kenttää niin kysymys on verrattain pienistä panoksista sitten sitten kuitenkin kun puhumme viidestätoista viiva kahdestakymmenestä miljoonasta eurosta toivon että nyt hallitus vielä sinnittelee jotta nämä rahat sitten saadaan tämän vos uudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies edustaja parviaiselle haluan todeta että minulla on huoli siitä syrjäytymis ja eriytymiskehityksestä mitä tapahtuu juuri nyt ja tänä päivänä sillä näitä kustannuksia mitä siitä seuraa maksetaan vielä kenties kymmenien vuosien jälkeenkin näinhän tapahtui tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun huonon hoidon seurauksena eli vuosikymmeniä maksettiin niitä kustannuksia takaisin ja tätä minä pelkään nyt myöskin näiden säästöjen seurauksena tapahtuvan

syövät tulevaisuuden kasvua me emme ikinä pärjää kilpailussa muulla kuin osaamisella se on se meidän kansainvälisen kilpailun kilpailuvalttimme siksi koulutuksesta tieteestä tutkimuksesta ei pitäisi säästää taloudellisesti vaikeinakaan aikoina koska se on sitä tulevaisuudelta mahdollisuuksien viemistä sitten kolmanneksi osallistumisen kulttuuriin ja vapaan sivistystyön toimintaan pitäisi olla mahdollista kaikille ja sen pitäisi olla peruspalvelu tai oikeastaan minun mielestäni sen pitäisi olla perusoikeus nyt nämä toiminnan supistukset ja maksujen korotukset

arvoisa puhemies tässä kun oli keskustelussa aiemmin mitä siellä aikaisemmalla hallituskaudella on tapahtunut ja saimme kuulla sieltä sitten terveisiä niin nythän me odotamme että saamme karvista nyt sen arvion siitä mitä edellisen hallituskauden säästöt ovat sivistysvaliokunta minusta ihan viisaasti kirjasi myös tähän että että pitää katsoa myös eteenpäin mitä tällä hallituskaudella on tapahtunut mutta nyt tämän vuoden loppuun mennessä meillä pitäisi saada selvitys että pääsemme todella tutkimaan mitkä ovat olleet ne vaikutukset vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin sitten niillä päätöksillä mitä on tehty silloin edellisellä kaudella kaksituhattaneljätoista on hyväksytty lausuma jossa tämä on päätetty eli suurta viisautta edelliseltä kaudelta
arvoisa puhemies nyt kun on mahdollisuus ihan minuutti kaksi puhua kulttuurista niin käytän tämän mielelläni hyväkseni kulttuurista ja kulttuuripalveluista ja niiden saatavuudesta tulee mieleen yksi asia henkinen hyvinvointi ja sen maksulappu sitä on vaikea laskea mutta tiedämme sen että ilman kulttuuria olisimme hukassa jokainen käyttää kulttuuripalveluja viikoittain huomaamattaan jopa se ihmistyyppi joka kulttuurista sanoo näin että hän vihaa sitä mutta kun nyt kulttuurista on vielä lisättävää ja sanottavaa ja se mahdollisuus annetaan niin voisin sanoa vielä sen että toivoisin että valiokunnissa nähdään myös kotimaisten pienten levy yhtiöiden pienten paikallisradioiden tukala tilanne tällä hetkellä kansainvälisten suurten yhtiöiden puristuksessa meidän pitää huomata se että jos haluamme myös sitä kansallista kulttuuria säilyttää jatkossakin niin pitää tukea näitä pieniä toimijoita paremmin

arvoisa puhemies edustaja parviaiselle toteaisin että tämä kansallisen arviointikeskuksen lyhenteenä karvi kansallinen arviointikeskus joka siis arvioi meidän kansallista koulutuspolitiikkaamme

selvitys tutkimus julkistettiin tämän viikon maanantaina ja se koski nimenomaan edellisen kauden hallitusta ja sen aikana tehtyjä säästöjä ja ja muita siinä oli yksi mielenkiintoinen tutkimustulos ja se oli se oli se että

itse tämän karvin tiedotteessa ja johtopäätöksissä todettiin että mitään merkittäviä alueellisia tai tasa arvoon liittyviä vaikutuksia ei ollut siis sellaisia

megaluokan kokoa se osin johtuu siitä että kun olin myöskin itse kaksi vuotta opetusministerinä parhaimpana vuonna kaksituhattakaksitoista lisäsin kuusikymmentä miljoonaa euroa käytettäväksi opetusryhmien koon pienentämiseen ja kaksikymmentäkolme miljoonaa euroa

tähän edustaja gustafssonin puheenvuoroon on hyvä jatkaa että kun niitä leikkauksia jouduttiin tekemään niin kaikki puolueet yhdessä yhteisvoimin ennen vaaleja antoivat sen lupauksen että nyt ei enää leikata koulutuksesta siksi minä ihmettelen esimerkiksi nyt puhemies tässä keskustelussa missä on meidän entinen sivistyspuolue

sivistys ja tiedejaostossa mutta myös koko valiokunnassa kuulemme ekonomisteja kaikilta tulee yksiselitteinen viesti tässä ajassa ei ole viisasta leikata koulutuksesta se on yksiselitteinen olen usein sanonut että löydättekö yhtäkään ekonomistia tai talousasiantuntijaa puhumattakaan opetusalan ammattilaisista tai perheistä tai lapsista jotka voisivat sanoa että koulutusleikkaukset ovat millään tavalla tällä hetkellä viisaita puhemies tähän loppuun sen vielä haluan alleviivata

arvoisa puhemies maanantaiseen tilaisuuteen ei ollut mahdollista osallistua eikä eikä seurata sitä edes verkon kautta joten se on vielä tarkemmin tutkimatta mitä siellä on mutta eikö ole hyvä asia että nytten on sivistysvaliokunta ajatellut että tämän arviointityön pitäisi myöskin jatkua ja pitäisi katsoa mitä vaikutuksia on tällä kaudella kaudella ollut me varmaan budjetin yhteydessä pääsemme keskustelemaan nyt tarkemmin näistä lisäyksistä esimerkiksi jos positiivisen diskriminaation rahaa viisitoista miljoonaa lisätään kuluvaan kauteen niin mielestäni se on ihan hyvä lisäys mutta jatketaan tätä keskustelua sitten

pientä rajaa edustaja viitanen kuitenkin sinne suuntaan eivät nämä leikkaukset varmasti tälläkään sektorilla tunnu hallituksessa hyvältä mutta jotain on tehtävä teidän saldonne viime kaudelta satatuhatta työtöntä ja jos mietitään niitä kuluja yksistään puhutaan sellaisista miljardiluokan menoista että siinä on saanut kyllä kalkulaattorin kanssa yksi jos toinenkin miettiä mitenkä tämä suomi on saatu kääntymään ja se on saatu talouden kasvu porskuttaa semmoisia lukuja joita ei osattu edes ajatella kaksi ja puoli vuotta sitten tämä antaa tulevaisuudenuskoa siihen että me pystymme rakentamaan myös sivistys ja koulutuspolitiikkaa tulevaisuudessa niin että niukkuus ei olisi se ensimmäinen mikä meillä on kädessä vaan visiot voivat olla paljon valoisammat niin että pientä rajaa siihen joltakin pohjalta ja tällä kertaa erittäin huonolta pohjalta tähän hallituskauteen lähdettiin ja onneksi kehitys on saatu hyvällä hyvällä toiminnalla parempaan suuntaan

arvoisa puhemies en mielelläni sanoisi tätä mutta pientä rajaa sille mitä hallitus nyt tekee omilla arvovalinnoillaan nyt hallitus eriarvoistaa tätä yhteiskuntaa kun täällä nyt tästä viime kaudesta puhuttiin niin meillä on ihan taulukot jotka ovat surulliset siinä suhteessa tasa arvon kannalta että eriarvoistumista nimenomaan tuloerojen kasvun myötä tämä hallitus lisää edellishallituksen aikana tuloerot kapenivat tämän hallituksen aikana ne kasvavat siitä on muuten eduskunnan eduskunnan tietopalvelun laskelma katsokaa sitä toivon että katsotte ja omatunto kolkuttaa toivon että keskustalaiset edes eivät näin innokkaasti tukisi tätä kokoomuslaista oikeistolaista talouspolitiikkaa mitä tämä hallitus tekee kuuluuko kasvu kaikille hienoa että talous kasvaa kuuluko se oikeasti kaikille tällä hallituksella on varaa alentaa miljoonaperintöjen verotusta tällä hallituksella on varaa antaa apteekkarivähennyksiä kaikkein hyvätuloisimmille yrittäjille

arvoisa puhemies ehkä edustaja heikkisen puheenvuoro istui tähän tilanteeseen sitten voi myöskin nähdä että ei se nyt ehkä välttämättä hirveän hyvin sovi oikeastaan viittaan vain siihen että merkittävä määrä ekonomisteja ja tutkijoita toteaa että se että nyt työllisyys on parantunut se on erinomainen asia johtuu kolmesta syystä paitsi nykyisen hallituksen toimista myöskin edellisen hallituksen toimista mutta kaikkein merkittävimmin se on johtunut tästä markkinatilanteen merkittävästä paranemisesta joka on mahdollistanut meidän viennin merkittävän

arvoisa puhemies tasa arvorahojen leikkaus on kasvattanut ryhmäkokoja eri puolilla suomea esimerkiksi omassa kotikaupungissani ryhmäkoot kasvoivat jälleen nyt me mietimme siellä olisiko mahdollisuus lisätä rahoitusta rahoitusta omana toimintana koska me olemme huomanneet että suuret ryhmät näkyvät ihan selkeästi koulujen toiminnassa oppimistuloksissa ja kouluviihtyvyydessä se etu saatiin viime kaudella erityisesti edustaja gustafssonin ollessa ministerinä ja lisätessä näitä tasa arvorahoja että ryhmäkoot saatiin inhimillisiksi se oli se suuri asia joka lisäsi tasa arvoa ja vähensi eriarvoistumiskehitystä nyt se näkyy etenevän toiseen suuntaan ja tämä on tasa arvon ja tulevaisuuden ja oppilaiden tulevaisuuden kannalta juuri sitä huonoa kehitystä

arvoisa rouva puhemies lyhyesti tästä työllisyyden kasvusta ei varmasti yksin hallitus ei yksin vienti kasvu kuuluu kaikille nimenomaan mutta se pointti jos viitanen painatte sitä nappia ja puhutte sitten sillä omalla puheenvuorolla sitä on kyllä muutenkin jo kuultu niin minä tämän minuutin käytän ihan ilman teidän taustahuuteluanne niin niin oleellista on se että se oli kuitenkin se lähtökohta mistä tämä hallitus lähti satatuhatta työtöntä oli ja me kaikki tiedämme jotka työllisyysasioitten parissa olemme että se ei ole ihan ilmaista leikkiä ja se heijastuu ei pelkästään niihin

hyvinvoinnin menoihin elikkä se kumuloituu tässä yhteiskunnassa monin tavoin ja ja verotulot jäävät saamatta tältä pohjalta jouduttiin radikaalisti löytämään uudenlaisia lääkkeitä edellinen hallitus ei löytänyt oikeita lääkkeitä tämä hallitus todennäköisesti on löytänyt näitä ja siltä pohjalta on hyvä lähteä eteenpäin toivon että sitä hallituskautta on jäljellä vielä se puolitoista vuotta että nähdään myös ne aidot kasvun hedelmät että kasvu kuuluu kaikille

toivoisin että esimerkiksi keskustalaiset täällä löytäisivät hieman sitä alkiolaista sydäntä ja henkeä nythän jokin aika sitten oli aika rankkaa kieltä tutkimus kertoi keskustan kentän mielipiteistä siitä millaista politiikkaa hallitus tekee sen kokivat puoluevaltuutetut kovin kovin oikeistolaisena ja siksi toivoisin että täällä salissa eivät niin innokkaasti intoa pursuen suorastaan keskustalaiset puolustaisi sitä kokoomuslaista talouspolitiikkaa mutta toiseen mentäessä me näemme tämän saman joka päivä näin se tapahtuu ja tässä kerta kaikkiaan pitää hyväksyä se että meillä on erilaiset arvomaailmat sille ei mitään voi sdpn mielestä kasvu kuuluu kaikille ja siksi tekisimme toisenlaisia arvovalintoja esimerkiksi koulutukseen panostaisimme leikkausten sijaan

tässä

avaan sitä mistä lähtötilanteesta me lähdimme tähän meillä oli erittäin heikko laskeva kurimustalous meillä oli kasvava työttömyys piti löytää uudet lääkkeet tähän ja iloksemme voimme todeta että kasvu on voimakkaampaa tällä hetkellä kuin osattiin edes ajatella ja ennakoida silloin kun hallitus tämän tämän repun selkäänsä sai jonka kanssa ollaan tätä taivalta taaperrettu sosiaali ja terveysvaliokunnassa varmasti olemme nähneet niitä asioita olemme joutuneet leikkaamaan myös pienituloisilta mutta keskusta on vakaasti sitä mieltä että vahva valtiontalous on köyhän paras turva talous on vahvistumassa ja minä minä uskon siihen että niitä hyvinvoinnin siemeniä on helpompi jakaa kun siellä omassa kukkarossa on jotain mitä jakaa

arvoisa puhemies kahta asiaa olisin toivonut hallitukselta näiden säästöjen tekemisen yhteydessäkin olisin toivonut että hallitus olisi laskenut vaihtoehtoiskustannuksia eli olisi arvioinut mitä kustannuksia tulee näistä säästöistä tulevaisuudessa se olisi ollut aivan mahdollista laskea ja sen perusteella olisi voitu tehdä kenties toisenlaisiakin ratkaisuja kuin mitä nyt on tehty toinen toive olisi se että hallitus olisi tehnyt lapsivaikutusten arvioinnit kuten hallitusohjelmassa silloin aikanaan luki että nyt tehdään päätöksiä lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta niitähän ei ole tehty lisäksi myöskin tämä kokonaisvaikutusten arviointi on hyvin huonosti tehty yleensäkin ja se näkyy myöskin tässä lakiesityksessä eli nyt tänne on tullut säästölakeja pikkuhiljaa ja joka joka lain ympärillä ja kohdalla tehdään pieni säästö mutta missään vaiheessa hallitus ei laske mitä ovat ne kokonaisvaikutukset kaikista näistä säästöistä esimerkiksi lapsiperheille tai tai oppilaille tai tai lapsille yleensäkin

käytän viimeisen puheenvuoron tämän asian tiimoilta koska tämä rönsyilee nyt vähän laidan yli edustaja heikkinen on kovin nyt korostanut sitä lähtökohtaa mistä sipilän hallitus lähti liikkeelle no eräs lähtökohta oikein kivijalka piti olla se koulutuksesta ei enää leikata kun yleisesti oli tiedossa ja olen sen itse myöskin koulutusasiantuntijana todennut että edellisen hallituksen tekemät koulutusleikkaukset menivät jo aivan äärirajoille joiltakin kohdin jo ylikin sen takia me sosiaalidemokraatit otimme sen ihan tosissamme että ei enää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan valituslupajärjestelmän käyttöönottoa ympäristönsuojelulain maa aineslain ja vesilain mukaisissa asioissa ja ja valitusluvan käyttöä laajennettaisiin maankäyttö ja rakennuslain ja myös luonnonsuojelulain puolelle kun me mietimme sitä keskustelua joka täällä käytiin alkuillasta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita käsiteltäessä niin mehän olimme hyvin yksimielisiä näistä hyvistä tavoitteista joita se sisältää ja jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisten ympäristösopimusten viemiseen suomalaiseen lainsäädäntöön ilmastonmuutoksen torjuntaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja agenda sisällön ottamiseen käytäntöön suomalaisessa kaavoituksessa nyt tällä lainsäädännöllä kuten muutamalla jo aiemmin tehdyllä lainsäädännöllä ikään kuin lyödään korvalle näitä ajatuksia sen valvonnasta että tosiasiallisesti nämä hyvät asiat joista olimme siis aikaisemmin tänään samaa mieltä toteutuisivat suomalaisessa

maankäytössä tällä lailla tosiasiallisesti heikennetään kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta valittaa heikosta kaavoituksesta tai näitten kansallisesti tärkeitten periaatteitten vastaisesta kaavoituksesta valituslupajärjestelmän käyttöä ympäristöasioissa on yleisesti pidetty hankalana ja siihen on suhtauduttu pidättyvästi sillä ympäristöasiat ovat alueellisesti erilaisia monimutkaisia ja oikeudellisesti tulkinnanvaraisia hankkeiden ympäristövaikutukset saattavat ulottua laajalle alueelle ja kohdistua laajaan asianosaispiiriin niiden aiheuttamat muutokset ympäristöön ovat vaikeasti poistettavissa kuitenkaan tässä ei ole tehty riittävää ympäristövaikutusten arviointia päinvastoin todetaan että tällä lailla ei ole juurikaan vaikutusta ympäristöön kuitenkin sillä rajoitetaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen oikeuksia

eikä sitä mitä nämä parin viime vuoden aikana tehdyt muutokset yhdessä vaikuttavat valituslupajärjestelmän laajentaminen siis tosiasiallisesti heikentää kansalaisten ja järjestöjen mahdollisuutta osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon onkin katsottava että tämä laki on säästölaki mutta säästöt eivät voi mennä edelle kansalaisten oikeusturvaa tämä valituslupajärjestelmä vaikeuttaa huomattavasti tavallisen ihmisen mahdollisuutta saada asiansa käsittelyyn korkeimmassa hallinto oikeudessa koska valitusluvan on juristin työtä se ei tavalliselta tavalliselta mattimeikäläiseltä onnistu ainakaan niin että lupa heltiäisi sitten tuohon valituksen tekemiseen tällä saatetaan tavoitella myös ihan hyviä asioita kuten valitusaikojen lyhentämistä mutta tähän on parempi lääke olemassa se on se että lisätään käsittelijöitten määrää tuomioistuimissa ja varmistetaan se että kaikki kansalaiset saavat asiansa kuuluviin tällä tavalla myöskin vahvistetaan kansalaisten luottamusta siihen että yhteiskunta ja valtio

edustaja myller nosti yhden tärkeän asian esille tässä puheenvuorossaan eli politiikkajohdonmukaisuuden hallitus on hyväksynyt agenda toimintaohjelman ja sitoutunut sen toteuttamiseen edustaja myller totesi ettei kestävää kehitystä ole huomioitu tässä lakiesityksessä ja minä olen tämän saman ongelman huomannut useamman kerran tämän syksyn aikana täällä täällä salissa keskusteluissa eli lakiesityksessä ei ole kestävä kehitys ohjaamassa sitä lainsäädäntötyötä vaikka sen pitäisi olla punaisena lankana ainakin jos uskomme hallitusta koska hallitus on itse sanonut tämän agenda kohdalla että se on ohjaamassa kaikkea muuta lainsäädäntöä tästä eteenpäin ja tämä on nyt yksi esimerkki siitä että hallitus ei ole välttämättä sisäistänyt mitä politiikkajohdonmukaisuus tarkoittaa